ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt päätetään tulevaisuusvaliokunnan mietinnön yksi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia keskustelu alkaa tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja blomqvist

arvoisa herra puhemies värderade herr talman
kestävän kehityksen syntyjuuret ovat luonnon ja ympäristönsuojelussa brundtlandin raportin jälkeen kestävää kehitystä edistettiin yk vetoisessa rio prosessissa globaali kestävän kehityksen

hyväksyttiin ykn huippukokouksessa syyskuussa kaksituhattaviisitoista ja sen toimeenpano käynnistyi vuoden kaksituhattakuusitoista alussa globaali agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelma on ainutlaatuinen saavutus kansainväliseltä yhteisöltä ja historiallisesti merkittävä prosessi maailman valtioilla on ensimmäistä kertaa yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet eu ja myös suomi ovat edelläkävijöitä toimintaohjelmaan sitoutumisessa ja siten globaalisti tärkeitä esimerkkejä suomi on jo nyt saanut positiivista kansainvälistä huomiota agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpiteistään valtioneuvoston ensimmäinen selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta on tulevaisuusvaliokunnan tärkeimpiä käsiteltäviä kysymyksiä tällä vaalikaudella valiokunta on kuullut seitsemääkymmentäyhtä asiantuntijaa ja kahdeksan valiokuntaa antoi lausuntonsa ja kuuli omalta osaltaan lausuntoja omilta asiantuntijoiltaan kaikkiaan prosessiin on osallistunut satoja asiantuntijoita ja erilaisten sidosryhmien edustajia yhteiskunnan ja kestävän kehityksen eri osa alueilta keskustelu on ollut hyvää ja moniulotteista ja sen tuloksena tulevaisuusvaliokunnan mietintö on kyllä aika pitkä mutta perusteellinen valiokunnan tärkeimmät painotukset tiivistettiin kymmeneen ponsiehdotukseen tulevaisuusvaliokunta haluaa korostaa että ensimmäisessä hallituksen agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteossa ja siihen liittyvässä eduskunnan mietinnössä tärkeintä on prosessi hallitus antoi agenda toimenpideohjelman eduskunnalle selontekona mikä mahdollistaa laajan käsittelyn eduskunnassa sekä samalla myös toimenpiteiden vuosittaisen seurannan hallituksen vuosikertomuksissa merkittävää on myös laajasti sidosryhmiä osallistava toimintamalli toimenpideohjelmaa tehtäessä tehtäessä ja myös toimenpiteitä toteutettaessa arvoisa herra puhemies agendan selonteossa on kaksi kansallisen toiminnan painopistettä yksi hiilineutraali ja resurssiviisas suomi ja kaksi yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi tulevaisuusvaliokunta pitää näitä painopisteitä hyvinä lisäksi selonteossa esitetään agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelman toteutusta ohjaavat politiikkaperiaatteet ne ovat yksi pitkäjänteisyys ja muutosvoimaisuus kaksi johdonmukaisuus ja globaali kumppanuus sekä kolme omistajuus ja osallisuus näistä olennaisimpia voivat olla pitkäjänteisyys ja politiikkajohdonmukaisuus tulevaisuusvaliokunta kannattaa agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintasuunnitelman käsittelyä vaalikausittain selontekoina eduskunnassa sekä myös edistymisen

selonteon muodossa annettu toimintasuunnitelma tukee ylivaalikautista pitkäjänteisyyttä toimenpiteiden toimenpiteiden toteuttamisessa ja seurannassa vaikuttavuuden kannalta olennaista on myös se etteivät politiikan eri osa alueet ole keskenään ristiriidassa lausuntovaliokunnat nostivat esille esille monta tärkeää ja hyvää näkökantaa ne muun muassa peräänkuuluttivat yhteisiä toimenpiteitä ja yhteisiä käsitteitä on hyvä että jokaisella maalla omannäköisensä toimenpiteet yhteisten tavoitteiden edistämiseksi mutta joissakin asioissa voidaan tarvita myös yhteisiä toimenpiteitä esimerkiksi veronkierron estämiseksi tulevaisuusvaliokunnan mielestä on hyvä että toimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen mutta joissakin asioissa voidaan tarvita myös pakottavaa lainsäädäntöä toimenpiteiden edistymisen seurantaan ja arviointiin tarvitaan myös selkeät yhteiset käsitteet tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan että kansainvälistä yhteistyötä tai pakkoa edellyttävät teemat voisivat olla suomen ulkopolitiikan sekä myös kehitys ja kauppapolitiikan agenda kaksituhattakolmekymmentä kärkiä joilla suomi profiloituu maailmalla tulevaisuusvaliokunnan kuulemat asiantuntijat antoivat negatiivista palautetta selonteosta kritiikin kärki kohdistui konkretian puutteeseen tulevaisuusvaliokunta toteaa mietinnössä että indikaattorijärjestelmän merkitys on todella suuri ja ehdottaakin että toimenpideohjelmaa konkretisoidaan luotettavien mittareiden avulla mittareiden on kuitenkin oltava laadukkaita ja innovatiivisia sillä ne ohjaavat merkittävästi toimintaa toimijat tekevät sitä mitä mitataan ja näin ollen väärät mittarit siis ohjaavat meidät tekemään vääriä asioita lausunnoissa toivottiin myös enemmän yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä pohjoismaista yhteistyötä agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintasuunnitelmat ovat kansallisia siitä huolimatta on muistettava myös kansainvälisen yhteistyön merkitys selonteossa ei juurikaan pohdita suomen roolia osana pohjoismaita pohjoismainen yhteistyö on suomelle tärkeää ja sen merkitys korostuu mikäli eu eu jatkossa kehittyy eritahtisesti tulevaisuusvaliokunta korostaakin pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä kestävässä kehityksessä asiantuntijat kritisoivat jossakin määrin myös sitä että hallitusohjelma ohjasi toimenpideohjelmaa selontekoon oli kerätty toimenpiteitä hallitusohjelmasta sekä jo muissa yhteyksissä hyväksytyistä strategioista asiantuntijoiden mukaan selonteon ja toimintasuunnitelman koherenttisuus ja politiikkajohdonmukaisuus kärsivät tästä merkittävin agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteon saama kritiikki liittyi kuitenkin siihen että selonteon ja toimintasuunnitelman valmisteluun osallistuneet sidosryhmät kokivat etteivät heidän työnsä tulokset näy riittävästi lopullisessa

politiikkajohdonmukaisuuden edistämiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvän monitieteisen tietopohjan vahvistamiseen ja kaksi valtioneuvoston on lisättävä kaikkiin julkisiin hankintoihin vaatimus ja arvio agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiden edistämisestä esimerkiksi osana julkishallinnon sitoumus prosessia ja kolme valtioneuvoston on vahvistettava agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelman kannalta oleellisia valtioneuvoston kanslian henkilöstöresursseja koordinaatiossa ja ministeriöiden roolia kansallisen toimenpideohjelman toteuttajina

että bkt mittari ei enää toimi kunnolla sen avulla on vaikea hahmottaa jakamistalouden tuottamaa arvonnousua palvelut voivat parantua ja asiakkaan saama ja kokema hyöty kasvaa merkittävästi ilman että tämä näkyy millään tavalla bktssä vastaavasti myös hyvinvoinnin kasvua on vaikea hahmottaa bktn avulla koska bkt voi kasvaa vaikka hyvinvointi heikkenee tähän ongelmaan liittyen tulevaisuusvaliokunta ehdottaa ponsissa että kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi on kehitettävä bktlle rinnakkaisia hyvinvointitalouden mittareita kuten esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksiä hdi aidon kehityksen indikaattoria gpi ja kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksiä tulevaisuusvaliokunta edellyttää että kestävä hyvinvointi ja siihen liittyvä hyvinvointitalouden kehittäminen on nostettava agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelman kärkitavoitteeksi agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelman ennakoinnin parantamiseksi parantamiseksi on kehitettävä uusia työkaluja myös poliittisten päätösten vaikutusten arvioinnille vaikutukset hyvinvointiin on arvioitava kaikessa päätöksenteossa arvoisa puhemies lopuksi tulevaisuusvaliokunta on siis tiivistänyt agenda kaksituhattakolmekymmentä mietinnön tärkeimmät painotukset kymmeneen ponsiehdotukseen joihin eduskunta edellyttää hallituksen vastaavan vuosikertomuksissaan ja joiden sisältöä olen tässä esittelypuheenvuorossa tuonut esille tulevaisuusvaliokunta tulee seuraamaan ponsien edistymistä myös muissa asiaan liittyvissä selonteoissa esityksissä ja kertomuksissa esimerkiksi talousarviossa haluan lopuksi kiittää hallitusta hyvästä selonteosta kiitän tulevaisuusvaliokuntaa ja sen jäseniä asianmukaisesta perusteellisesta ja rakentavasta käsittelystä mietintö on yksimielinen kiitos

arvoisa herra puhemies

ne kohdat joissa uskomalla mahdottomaan on lopulta luotu parempaa maailmaa nelson mandela uskoi vankilassa istuessaan että hän voisi muuttaa kotimaataan perustavanlaatuisella tavalla rosa parks istui bussissa valkoisen miehen paikalle ja teollaan teki itsensä näkyväksi vääryyden näkyväksi ja muutoksen mahdolliseksi martin luther kingillä oli unelma paremmasta maailmasta on meidän tehtävämme rakentaa se maailma minna canth halusi laittaa kaikki tytöt kouluun meidän sukupolvemme tehtävä on varmistaa että kaikki maailman tytöt pääsevät kouluun malala yousafzai on elävä todiste siitä miten suuri vaikutus yhdellä tavallisella koululaisella voi olla miljoonien ihmisten elämään että yhden ihmisen tarinalla voidaan lopulta muuttaa maailmaa arvoisa herra puhemies kierrän paljon kouluissa puhumassa ja pyrin aina muistuttamaan lapsia ja nuoria siitä tosiasiasta että jokaisella heistä on jo omalla tarinallaan mahdollisuus muuttaa maailmaa agenda toimintaohjelman kannalta on tärkeää nostaa nimenomaan nuoret vahvaan keskiöön maailmassa on suurempi sukupolvi nuoria kuin koskaan aikaisemmin ja jokaisen nuoren osallisuus on ehto tavoitteiden toteutumiselle muun muassa helsingissä on saatu aikaan upeita tuloksia positiivisen diskriminaation kautta eli ylimääräisten resurssien tarjoaminen niille kouluille jotka niitä eniten tarvitsevat näitä toimia tukee myös tutkimus ja mikä on silmiinpistävää muutoksen merkittävin osa ei ollut koulunumeroiden huomattava nousu vaan määrittäväksi tekijäksi nousi omien näköalojen laajentuminen kun nuoren ihmisen sisällä syttyy lamppu ja hän ymmärtää oman potentiaalinsa hän katsoo myös ympärilleen ja alkaa miettiä mikä voisi olla hänen panoksensa yhteisen hyvän puolesta
arvoisa herra puhemies

on myös meille kansallisesti sitova ja pakottaa monessa kohtaa katsomaan peiliin on tarkasteltava koko elämänkaarta varhaiskasvatuksesta ikäihmisten palveluihin voisin tässä kohtaa luetella massiiviset koulutukseen kohdistetut leikkaukset mutta jätän ne tällä kertaa luettelematta niiden sisältö ja mittakaava ovat ilmeisiä tässä kohtaa niiden tärkein viesti on kuitenkin sanojemme ja arvojemme ristiriita suhteessa tekoihin emme voi maalailla tulevaisuutta jossa puhumme jokaisen lapsen ja nuoren yhdenvertaisista mahdollisuuksista jos emme myös konkreettisesti luo sille puitteita ja riittäviä resursseja nämä ristiriidan haasteet koskettavat meistä jokaista politiikka on kaupankäyntiä ja tulee myöskin uusia hallituksia toivottavasti silloin tiedämme mistä emme voi tinkiä sama ristiriita on ilmeinen myös kehitysyhteistyön osalta on surullista miten kaukana olemme nolla pilkku seitsemän tavoitteesta emme voi puhua tyttöjen ja naisten priorisoimisesta tai seksuaali ja lisääntymisterveyden merkityksestä jos resurssit eivät ole riittävät

meillä varaa siihen ei ole emme voi laittaa ihmiselämää lasikuvun alle odottamaan kunnes riittävä määrä työpaikkoja on kasassa sillä ihmiselämä tapahtuu tässä ja nyt kiitos otamme vielä edustaja tanuksen puheenvuoron sen jälkeen ministeri tiilikaisen puheenvuoron ja sen jälkeen menemme debattiin

turvata ihmisten hyvinvointi ihmisoikeudet yhteiskunnan vakaus ja taloudellinen vauraus ympäristön kannalta kestävällä tavalla tavoitteena on myös poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta maailman valtioilla on nyt ensimmäistä kertaa yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet joiden toteutuksessa toivon suomen toimivan edelläkävijänä nyt käsiteltävänä oleva valtioneuvoston selonteko agenda linjaa globaaliohjelman kansallisen toimeenpanon suomessa painopisteinä ovat hiilineutraali ja resurssiviisas suomi sekä yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi politiikkaperiaatteista ehdottomasti tärkeimpiä ovat yli vaalikausien kestävä pitkäjänteisyys ja vaikuttavuutta ajatellen politiikkajohdonmukaisuus politiikan eri osa alueet eivät saa olla ristiriidassa keskenään toimenpideohjelman toteutuksen onnistumisessa keskeistä on hyvä koordinaatio johon valtioneuvoston kansliassa on varattava riittävästi henkilöstöresursseja ulkosuhteiden taloudellisten ulkosuhteiden ja kehityspolitiikan edustajia tarvitaan eri ministeriöiden roolia toimenpideohjelman toteuttajina tulee

tärkeää laajalti osallistaa kansalaisia ja hyödyntää sidosryhmien osallistumista toimenpiteiden määrittelyyn toteuttamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin sidosryhmien osallistumisen tulee näkyä myös lopputuloksessa hallitusohjelmia tehtäessä agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteon selonteon tulee ohjata hallitusohjelmia eikä päinvastoin toimenpideohjelman toteutuksen painopisteet on sisällytettävä hallitusohjelmiin ja budjettiin perinteisen budjetoinnin rinnalle tarvitaan uusia kokeiluja ja käytänteitä laajoihin ja monimutkaisiin kokonaisuuksiin myös ilmiöpohjaista budjetointia agenda painopisteet tulee kytkeä kaikkiin hallituskauden vaiheisiin myös kaikissa julkisissa hankinnoissa tulee olla vaatimus ja arvio kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden edistämisestä kestävään kehitykseen liittyvää politiikkajohdonmukaisuutta on määrätietoisesti pitkäjänteisesti edistettävä ja monitieteistä tietopohjaa on ennakointia kuten esimerkiksi skenaariomenetelmiä tulee hyödyntää päätöksentekoa ja muutoksenhallintaa palvelevassa tutkimuksessa agenda toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin on kehitettävä tavoitteita ja toimenpiteitä konkretisoivia luotettavia seurantamittareita bkt mittari ei nykypäivänä ole enää riittävä se ei toimi kunnolla bkt voi kasvaa vaikka hyvinvointi heikkenee toisaalta esimerkiksi jakamistalouden myötä palvelut voivat parantua ja asiakkaan saama hyöty voi kasvaa merkittävästi ilman että vaikutus näkyy mitenkään bktssä kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi on kehitettävä bktlle rinnakkaisia hyvinvointitalouden mittareita kuten niin kuin jo aiemmin kuulimme aidon kehityksen indikaattoria inhimillisen kehityksen indeksiä ja kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksiä ennakoinnin kehittämiseksi poliittisten päätösten vaikutusten arvioinnille on myös kehitettävä uusia työkaluja kaikessa päätöksenteossa on arvioitava vaikutukset kestävään hyvinvointiin ulkopolitiikassa kansainvälisissä yhteyksissä agenda tavoitteet on huomioitava ja niitä on edistettävä tämä koskee niin euta ykta pohjoismaiden neuvostoa arktista neuvosta kansainvälisiä kauppasopimuksia ja niin edelleen suomelle erityisen tärkeää on pohjoismainen yhteistyö geopoliittinen tilanne ja sen vaihtelut vaikuttavat kestävän kehityksen näkymiin sen vuoksi on luotava myös vaihtoehtoisia skenaarioita ja toimintamalleja kestävän kehityksen edistämiseksi niin suomessa kuin muuallakin maapallolla samalla on kestämättömän kehityksen mahdolliset seuraukset suomelle suomelle ja varauduttava niihin arvoisa puhemies kestävä hyvinvointi on kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelman kärkitavoite sen toteutumiseksi on toimittava määrätietoisesti pitkäjänteisesti ja politiikkajohdonmukaisesti yhdessä laajalla rintamalla

arvoisa puhemies kiitän tulevaisuusvaliokuntaa perusteellisesta työstä ja tietenkin sen puheenjohtajaa äskeisestä perusteellisesta esityksestä sekä myös muita näistä hyvistä toimintaohjelmaan uppoutuneista puheenvuoroista kestävän kehityksen sillä tavalla merkittävä että ensimmäistä kertaa maailman kaikilla mailla on yhteiset tavoitteet kestävän kehityksen saavuttamiseksi ne siis koskevat yhtä lailla kehittyneitä maita kuin kehittyviä maita suomi osallistuu toteuttamalla agendaa omassa toiminnassaan ja yhteistyössä muitten maitten kanssa valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon

viime helmikuussa veikkaisin että suomi on ensimmäinen maa maailmassa joka tuo toimintaohjelman omalle parlamentilleen käsittelyyn samalla tavalla meidän

todennäköisesti ensimmäinen valiokunta ja eduskunta ensimmäinen parlamentti joka tällä tasolla ruotii voidaan olla siis tyytyväisiä tuossa selonteossa esitimme kattavaa valikoimaa keinoja joilla rakennetaan hiilineutraalia ja ja resurssiviisasta suomea ja toisaalta vahvistetaan yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja osaamista aivan olennaisia kestävän kehityksen asioita toimeenpanoa ohjaavat politiikkaperiaatteet pitkäjänteisyys ja muutosvoimaisuus johdonmukaisuus ja globaali kumppanuus sekä omistajuus ja osallisuus joita tarvitaan jotta hienot suunnitelmat muuttuvat todeksi hallitus on tarttunut selonteon linjausten toimeenpanoon ripeästi ja reilussa puolessa vuodessa on tapahtunut jo paljon otan muutaman esimerkin yksi merkittävä päätös oli juuri tulevaisuusvaliokunnan nimeäminen vastinvaliokunnaksi koskevissa asioissa ja kiitän tästä kerran vielä eduskuntaa ja tulevaisuusvaliokuntaa

hallituksen puolivälitarkastelussa päätimme uusista toimista työllistymisen ja kiertotalouden edistämiseksi molemmat askeleita toteuttamisessa kestävän kaupunkikehityksen ohjelma on valmisteilla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma annetaan lähipäivinä eduskunnalle hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä vauhditetaan monin keinoin eduskunta mietinnössään edellyttää selonteon uskottavaa monitorointia toimivan seuranta ja arviointijärjestelmän luominen on erittäin oleellinen osa tätä kuten puheenjohtajakin äsken totesi tähän on tartuttu ja ryhdytty toimeen laaja alainen työryhmä määritteli keväällä kymmenen kestävän kehityksen indikaattorikoria ja jokaiseen koriin neljä seurantaindikaattoria eli mittaria millä mitataan sitä etenemmekö kestävän kehityksen tiellä nyt jatkossa näitä tavoitteita ja niitten tuloksia voi seurata valtioneuvoston verkkosivuilla eli nämä monitorointimittarit indikaattorit avataan kaikkien tarkasteltavaksi veikkaan että tuskin tässä yhdellä kertaa on onnistuttu täydellistä mittaripakettia luomaan kestävän kehityksen työ on pitkäjänteistä ja myös näihin mittareihin kannattaa varmasti jatkossa palata toinen keskeinen toimenpide mittareitten kehittämisen ohella on levittäminen koko valtionhallintoon valtiovarainministeriö on päättänyt liittää talousarvioesityksen hallinnonalakohtaisiin pääluokkaperusteluihin osion kestävästä kehityksestä eli jokainen ministeriö joutuu puntaroimaan vuosibudjetissaan budjettiesityksen suhdetta agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin ministeriöt raportoivat elokuussa ensimmäisen kerran miten kestävän kehityksen selonteko ja sen toimeenpano vuonna tämä on merkittävä askel kestävän kehityksen tavoitteiden valtavirtaistamiseksi koko valtionhallinnon työhön ja budjetointiin jatkossa kestävän kehityksen budjetoinnin ohjeita ja seurantaa tulee tietysti edelleen kehittää myös valtioneuvoston resursseja kestävän kehityksen koordinaatiossa on lisätty kaksituhattakolmekymmentä sihteeristöä vahvistettu ulkoasiainhallinnon johdolla käynnistetty selvitys suomen ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta myös tieteellisen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin työhön haetaan uutta vaikuttavuutta nyt syksyn aikana agenda kaksituhattakolmekymmentä on suomen yhteinen toimintaohjelma hallituksella on tietysti päävastuu sen toteuttamisesta mutta kutsumme mukaan toimiin kaikki yhteiskunnan toimijat erityisesti lasten ja nuorten osallistumiseen olemmekin panostaneet nuorten agenda kaksituhattakolmekymmentä ryhmän työ on käynnistynyt rivakasti meillä on kaksikymmentä osaavaa ja innokasta nuorta jotka sparraavat hallitusta ja kestävän kehityksen toimikuntaa sekä innostavat oman alueensa nuoria mukaan konkreettiseen kestävän kehityksen työhön

laaditutamme selonteon mukaisesti kattavan ulkoisen arvioinnin kansallisen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanomme edistymisestä ja kestävän kehityksen tilasta suomessa meillä on kaikki syyt vapaasti arvioida omia toimiamme ja sitä miten etenemme ja siirtää viestikapulaa vaalikausi toisensa jälkeen eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä
nyt on mahdollisuus varata vastauspuheenvuoroja viides painiketta painaen

arvoisa puhemies talous ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä panostukset inhimilliseen pääomaan ovat panostuksia myöskin kestävään talouskasvuun meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä että panostukset inhimillisyyteen maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti ja siksi hyvinvointitalouden käsite on osa kestävää kehitystä oleellinen osa kestävää kehitystä hyvinvointitalouden merkitystä ymmärretään yhä enemmän ja laajemmin ja samalla on opittu ymmärtämään myöskin hyvinvointi investointien merkitystä esimerkiksi panostukset lapsiin ovat todella tärkeitä tulevaisuuden investointeja siksi sdpn tavoite kohti maksutonta varhaiskasvatusta onkin niin erinomainen yksi panostettu euro varhaiskasvatukseen tulee selvitysten mukaan yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin tästä on konkreettisesti kysymys kun puhumme hyvinvointi investoinneista ja tämä näkökulma on ollut liian liian kevyesti esillä kestävän kehityksen toimintaohjelmassa toivottavasti jatkossa korostetaan myöskin tätä

arvoisa arvoisa herra puhemies tämä on todellakin sellainen agendakokonaisuus joka pitäisi ottaa jokaisena päivänä vakavasti helposti ajatellaan että tämä on se pitkälle tulevaisuuteen menevä menevä asia mutta jokapäiväiset teot ja myöskin jokapäiväiset poliittiset päätökset merkitsevät että päästään lähemmäksi agenda tavoitteita yksi tärkeä rooli kuten ministeri tiilikainenkin sanoi on tosiaan sillä mitä päätöksiä tehdään valtionhallinnossa vaikka siitä että mennään ympäristöpuolella eteenpäin sen lisäksi että katsotaan ministeriökohtaisesti miten voidaan sillä puolella tehdä on paljon enempi katsottava myöskin sitä mitä voidaan tehdä yhdessä koko porukalla siinä asiassa yksi kysymyshän on vaikka tänäkin päivänä paljon keskustelussa ollut asia siirretäänkö kuitit digitaalisiksi jolloin käytetään vähempi luontoa tai minkälaiset kiertotalousvaatimukset valtio haluaa ja mikä rooli valtionhallinnolla on toimia alustana kiertotalouspuolella olisin kysynyt konkreettisia esimerkkejä asiasta vielä tarkemmin

arvoisa puhemies kiitoksia ministeri tiilikaiselle hyvästä työstä esimerkiksi tämä nuorten osallistaminen meillä ja maailmalla on äärettömän tärkeä asia nykyinen nuorten sukupolvi on maailmanhistorian suurin maailmassa on yksi pilkku kahdeksan miljardia kymmenen viiva nuorta kolmannes maailman nuorista on työttömänä ja seuraavan vuosikymmenen aikana tulee miljardi nuorta lisää työmarkkinoille erityisen vaikeaa työttömyys ja opinpoluille pääsy on tytöillä ja nuorilla naisilla tarvitaan siis laadukasta koulutusta lisää uusia taitoja uusia työkaluja siihen ja tarvitaan tietenkin lisää säällisiä kunnollisia työpaikkoja yli kuusisataa miljoonaa nuorta elää konfliktimaissa nuorten osallistuminen rauhan ja turvallisuuden edistämiseen on välttämätöntä jos haluamme todella parantaa rauhan edellytyksiä demokratian edellytyksiä kestävää kehitystä nuoret on otettava mukaan rauhanprosesseihin ja niihin pöytiin joissa asioista päätetään

puhemies kiitos tulevaisuusvaliokunnalle erittäin hyvästä työstä tulevaisuusvaliokunnan mietintö sisältää mielestäni tärkeitä ja raikkaita myöskin kriittisiä kommentteja on tapahtumassa hyviä asioita esimerkiksi se on mielestäni erinomaista että ministeri orpo lupasi että ensi vuoden budjetin esittelyn yhteydessä tehdään myöskin ensimmäinen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arviointi toivottavasti tämä jatkuu mutta meidän pitäisi ennen kaikkea kiinnittää huomiota niihin asioihin joissa meidän pitää parantaa ja joissa emme ole menneet eteenpäin tulevaisuusvaliokunta nostaa esille sen että valtioneuvoston teettämä selvitys siitä miten suomi on edennyt näissä ykn seitsemässätoista tavoitteessa osoittaa että yhdenkään kohdalla emme ole menneet eteenpäin tarkastelujakson aikana

puhemies se on täsmälleen niin kuin edustaja hassi tuossa lopetti keskeinen huomio mikä tässä on tehty on se että kestävän kehityksen selonteon kuuluu ohjata hallitusohjelmaa eikä päinvastoin itse asiassa tässä ollaan huomattu myöskin sellainen seikka että bkt ei ei sinänsä enää mittaa hyvinvointia niin hyvin kuin mahdollista olisi digitalisaatio vinouttaa myöskin tuottavuuden mittaamista ja samalla bktn mittaamista tässä hyvin voimakkaasti ohjataan siihen että valtionhallinnon kuuluisi kehittää uusia tapoja mitata kansantalouden kasvua ja hyvinvointia vaikkapa inhimillisen inhimillisen kehityksen indeksillä tai kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksillä sitten nostan vielä esille sen että me emme ole mitään yksin kansainvälinen yhteistyö pohjoismainen yhteistyö on se avainsana millä näitä asioita viedään eteenpäin

puhemies kaksituhattakolmekymmentä on paperi josta kaikki voivat olla samaa mieltä siinä abstraktiotaso on nostettu niin korkealle että herää kysymys onko koko paperilla muuta tehtävää kuin tarjota meille eduskunnan b ketjulle mahdollisuus sopuisaan yleiskeskusteluun

ei riitä mihinkään eikä tarjoa juurikaan mitään mutta herää myös kysymys siitä onko meillä ylipäätään aikaa tällaisiin papereihin eikö nyt olisi aika jo päästä tästä yleisestä maailmaa syleilevästä keskustelusta kiinni siihen konkretiaan mitä pitää tehdä jotta ne tavoitteet oikeasti toteutuisivat jos taloutta käsiteltäisiin samalla tasolla kuin tässä niitä kaikkia hyviä asioita sitä pidettäisiin edesvastuuttomana

kantava teema on ettei kukaan jäisi tästä kehityksestä jälkeen mutta tiedämme että meilläkin on vielä tekemistä työttömyyden hoidossa on eri väestönosien syrjäytymisiä ja on kavennettava terveyseroja mutta vain yhdessä saamme aikaan mutta haluan myös puhua näin globaalisti eli tässä kehityspoliittisessa selonteossa on mielestäni neljä tärkeää kohtaa niin kuin täällä sanottiin yhtenä on tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnan demokraattisuus siihen on vielä pitkä matka että kaikki maailman kansat ja hallitukset ovat demokraattisia ja neljäntenä on tärkeätä että meillä olisi joka puolella maailmaa ruokaa vettä ja energiaa ja että luonnonvaroja käytettäisiin kohtuullisesti

kuitenkin herra puhemies kysyisin

mihin tulevaisuusvaliokunta kiinnitti huomiota kysynkin ministeriltä miten tätä pohjoismaista ja myös kansainvälistä yhteistyötä voidaan ja ajatellaan

arvoisa herra puhemies suomi haluaa kansainvälisen trendin mukaisesti houkutella yrityksiä entistä enemmän mukaan kehitysyhteistyöhön tukea yksityiselle sektorille on kehitysyhteistyön finanssisijoitusten myötä lisätty merkittävästi ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista se on jo viisitoista prosenttia kaikista kehitysyhteistyörahoista talouskasvu ja yritysten mukanaolo kehityspolitiikassa eivät automaattisesti paranna toiminnan tuloksellisuutta tai edistä kestävää kehitystä kysynkin aikooko hallitus yhtenäistää yksityisen sektorin ja yritysten arviointimittarit niin että voidaan nähdä toimivatko yritykset yhtä kestävällä tavalla kuin toiminut kun kaksi vuotta sitten hallitus leikkasi lähes puolet yksityisen sektorin kehitysyhteistyörahoista jäi iso kysymysmerkki miten se tuloksellisuus jota siellä on tehty voidaan tämän jälkeen toteuttaa ja ajatteleeko hallitus että yksityinen sektori toteuttaa

herra puhemies vakaa ja turvallinen kehitys maailmassa on kytköksissä yhä enemmän siihen mitä kehitysmaissa tapahtuu tässä kestävän kehityksen onkin keskiöön nostettu niitä asioita joilla tätä voitaisiin vahvistaa yksi niistä on tyttöjen ja naisten aseman vahvistaminen koulutukseen pääsyn vahvistaminen ja ympäristönmuutoksen hillintä suomessa kuitenkin kehitysyhteistyömäärärahoja on nyt leikattu hyvin voimakkaasti on tultu jo alle nolla pilkku neljän prosentin tason neljäsataa miljoonaa euroa on leikattu kehitysyhteistyövaroja onkin laskettu että että sukupuolten välistä tasa arvoa tukevaan työhön menevän rahoituksen suhteellinen osuus suomen kaikesta kehitysyhteistyöstä on laskenut neljästäkymmenestäneljästä prosentista kolmeenkymmeneenyhteen prosenttiin tämä mitä hallitus tekee on minusta nyt täysin ristiriidassa sen kanssa mitä tässä globaaliagendassa tavoitteeksi on asetettu sukupuolten välinen tasa arvo on kehitysyhteistyön yksi prioriteetti mitä hallitus aikoo nyt tehdä sille että tässä asiassa ei mennä takapakkia

arvoisa herra puhemies on hyvä että näistä asioista keskustellaan mutta haluan heti tunnustaa että olen aikamoinen pessimisti meitä on tällä hetkellä maapallolla noin seitsemän miljardia ihmistä pian meitä on kymmenen miljardia tämä asettaa hirvittävät rasitteet alkuperäisluonnolle ja ympäristölle ja näyttää siltä että vaikka markkinatalousjärjestelmä on tehokas niin se ei ole riittävästi hallittavissa vaan se mellastaa sellaisella voimalla että noin globaalisti emme pysty sitä hallitsemaan vaan ylilyöntejä tapahtuu osoituksena siitä että emme onnistu tässä on muun muassa pariisin ilmastosopimus josta yhdysvallat on on irtautumassa tällä menolla tämä maapallo on tuomittu valitettavasti aikamoiseen tuhoon ja olen pessimisti silti täytyy tehdä työtä parempien asioitten hyväksi mutta kokonaisnäkemykseni on pessimistinen

puhemies otan kopin näiltä kahdelta pessimistiltä kontulalta ja salolaiselta eri puolilla salia ajattelin vähän samalla tavalla silloin kun vuosituhattavoitteet tulivat että ovatko nämä vain paperia ja sitten nähtiin viidentoista vuoden aikana miten esimerkiksi tyttöjen koulutus tansaniassa etiopiassa saatiin aivan uusiin lukuihin maat itse sitoutuivat ja kansainvälinen avunantajayhteisö sitoutui ja tätä samaa sitoutumista tarvitaan nyt seuraavan viidentoista vuoden ajalle olisin ehkä kaivannut hallitukselta vielä vähän aloitteellisuutta on tärkeää että katsomme tänne omaan pesäämme mitä itse teemme tämä että näitä budjetoidaan katsotaan budjettivaikutuksia on erittäin hyvä mutta mutta jonkinlainen aloite myöskin kansainväliseen osallistumiseen ruotsi piti muun muassa maailman meriä koskevan suuren kokouksen new yorkissa eli otti yhdestä tavoitteesta kopin ja lähti viemään sitä eteenpäin täällä on rauha oikeudenmukaiset yhteiskunnat naisten asema tällaisia joissa minusta suomi voisi nostaa kansainvälistä profiiliaan viedä jotakin näistä seitsemästätoista tavoitteesta enemmän eteenpäin

arvoisa herra puhemies tämä selonteko on merkittävä maailmanlaajuisesti senkin kannalta että tämä on tehty valtioneuvoston alla muissa maissahan tämä on joko työ ja elinkeinoministeriön alla tai sitten ympäristöministeriön alla kuten suomessakin aikaisemmin olemme ensimmäisten joukossa tämä on todella ainutlaatuinen saavutus kansainvälisessä yhteisössä ja yhteisöltä tämä yhteinen tahtotila on tärkeää että bktn rinnalle nostetaan hyvinvointitalouden mittareita ja ajatellaan tätä kokonaisuutena horisontaalisesti eli tämän täytyy todella ylittää kaikki rajat niin ministeriöiden rajat kuin muutkin sektorirajat mutta myös alueelliset kansalliset ja globaalit rajat kun me näitä tavoitteita mietimme ja sinne ja todellakin ilmastonmuutos on äärimmäisen vakava ongelma mutta en ole lainkaan niin pessimisti kuin jotkut tässä salissa koska kyllähän meidän pitää uskoa yhteiseen ja hyvään tulevaisuuteen
myönnän vielä tähän vaiheeseen debattia seuraavat vastauspuheenvuorot meri sarkkinen lindtman ja virolainen sen jälkeen otamme ministerien vastauksia

arvoisa puhemies osaltani olen myös pessimistinen asioiden suhteen ja ymmärrän tämän huolen mitä esimerkiksi edustaja salolainen pitkällä kokemuksellaan on tuonut esille mutta tässä yhteydessä haluan keskustella siitä että onhan hallitus huomioinut näissä energiaratkaisuissaan muun muassa tässä voimalaitosveron korotuksessa jota suunnitellaan sen ajatuksen että jos meiltä suomesta lähtee teollisuutta kiinaan tai intiaan päin niin se ei ole hyvä asia työllisyydelle eikä globaalille ympäristönsuojelulle meidän täytyy myös ajatella sitä että emme aja yrityksiä ulos sieltä missä meillä kuitenkin on hyvät olosuhteet ja kysyisin vielä ministeri tiilikaiselta tuossa keväällä puhuimme näistä samoista aiheista ja pohjoismaiden yhteistyöstä muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä onko siinä mitään tehtävissä uhanalaisten lajien ja luonnoneläinten lista vain kasvaa vuonna kaksituhattakuusitoista taisi olla huippuvuosi miten hallitus aikoo toimia yhdessä pohjoismaiden kanssa jotta luonnon monimuotoisuus saadaan säilytettyä
arvoisa puhemies tulevaisuusvaliokunnan mietintö on ansiokas kaksi vuotta sitten hallitus leikkasi kehitysrahoituksesta massiiviset neljäkymmentä prosenttia ja on hienoa että mietinnössä kannatetaan kehitysrahoituksen tason nostoa nolla pilkku seitsemän bkt osuudelle agenda asettaa kehitysyhteistyön laadulle ja määrälle kasvavia odotuksia onkin tärkeää että kaikki kehitysrahoitus on harmoniassa suomen kehityspolitiikan periaatteiden ja agendan kanssa tämä koskee myös finanssisijoituksia ja finnfundin kasvaneiden pääomien käyttöä finnwatchin raportti toi esille viime viikolla ongelmia finnfundin toiminnassa finnfund voi olla hyvä kehitystyökalu ja sillä on oma roolinsa mutta kaiken sen toiminnan on palveltava kestävää kehitystä ja kehityspolitiikan painopisteitä arvoisa puhemies olennainen sana on politiikkajohdonmukaisuus kaiken politiikan on tuettava kestävää kehitystä rauha on kestävän kehityksen ehto mutta silti suomi vie aseita maihin joiden käsistä ne uhkaavat päätyä konfliktialueille eikö tässä ole ristiriitaa

arvoisa puhemies maailman väkiluvun kolminkertaistuminen vähän reilussa seitsemässäkymmenessä vuodessa haastaa todellakin nykyisen sukupolven ja tässä suhteessa nimenomaan kestävän kehityksen kannalta haaste on todella kova ehkä ei synkkyyteen pidä vaipua mutta on hyvä huomata että ajatus kestävästä kehityksestä on tämmöinen kolmipyörä ekologinen on kaiken pohjalla koska ilman sitä ei ole mitään mutta siinä on yhtä lailla mukana myös taloudellinen ja sosiaalinen ja

edustaja jaskarin kanssa etenkin kun haaste on nyt niin kova meillä ei ole varaa pelkästään katsoa sinne tulevaisuuteen vaan pitää katsoa myös tähän hetkeen ja tässä suhteessa edustaja haatainen otti oivan esimerkin esiin tässähän me menemme nyt väärään suuntaan kehitysyhteistyömäärärahojen puolella eikä hallitus edelleenkään arvioi sen omia päätöksiä suhteessa sosiaaliseen kestävyyteen suomessa arvoisa ministeri olisiko tässä korjauksen paikka voisitteko kannattaa sitä että hallitus ryhtyy arvioimaan sen päätösten vaikutuksia suomalaisten eriarvoisuuteen ja sosiaaliseen koheesioon

arvoisa herra puhemies me tiedämme että joka vuosi yli kaksi miljoonaa viisitoista vuotiasta tyttöä päättää lapsuutensa äitiyteen minun mielestäni tyttöjen kuuluu saada olla tyttöjä ja käydä koulua ja heidän pitää saada kasvaa itsenäisiksi yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi ja ennen kaikkea heillä kuuluu olla oikeus päättää omasta kehostaan suomi on ollut uranuurtaja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa edistäjänä meillä on valtavan hyvät näytöt toiminnasta hauraissa maissa afganistanissa somaliassa keniassa etiopiassa tiedän ministeri mykkänen että naisten seksuaali ja lisääntymisterveys kehitysmaissa on myös teille sydämenasia kun usan rooli kansainvälisessä politiikassa erityisesti tällä sektorilla on muuttumassa niin toivoisin teiltä näkemyksiä miten koette että euroopan unioni voisi ottaa tällä sektorilla vahvempaa roolia
sitten otamme ministerien aloittaa ministeri mykkänen kolme minuuttia

arvoisa puhemies se on tärkeä keskustelu ja todella paitsi että pari miljoonaa tyttöä synnyttää vaikeissa oloissa väärällä tavalla itse asiassa viisitoista miljoonaa tyttöä vuodessa päätyy naimisiin alaikäisenä yleensä tilanteessa jossa se ei heidän elämäänsä palvele itse asiassa se on espoon ja vantaan tyttöjen lukumäärä joka päivä mikä kuvaa tätä tilannetta meillä oli viime viikolla eduskunnan väestö ja kehitysryhmän seminaari johon osallistui myös somalian terveysministeri jota muutenkin täällä isännöin ja aika hurjaa keskusteltavaa yli puolet synnytyksistä tapahtuu ilman kunnon koulutetun ihmisen apua viidesosa lapsista kuolee ennen ensimmäistä ikävuottaan tyttöjen koulussa pysyminen vaikka edustaja haavisto viittasi että aloittaminen on onneksi lisääntynyt on edelleen valitettavan epävarmalla pohjalla siksi meidän uusi maaohjelma somaliassa käyttää kuusikymmentä prosenttia resursseista naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen siksi me olimme yhdessä neljän muun maan kanssa aloittamassa she decides aloitetta jolla keräsimme kaksikymmentä miljoonaa euroa lisää paikataksemme omalta osaltamme niitä yhdysvaltain leikkauksia siksi kesäkuussa lontoon perhesuunnittelukonferenssissa ilmoitimme vielä tämän päälle kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa lisää rahoitusta

siksi myöskin budjettiriihessä sovimme kymmenen miljoonan euron lisäyksestä kehitysyhteistyöhön josta suunnataan myös tyttöjen koulutukseen ja seksuaali ja lisääntymisterveyteen ja siksi olemme kuten edustaja virolainen painotti viimeksi nyt toissapäivänä tallinnan kehitysministerikokouksessa meidän aloitteestamme komissioon vedonneet että euroopan komissio tulisi vastaan isolla satojen miljoonien eurojen paketilla seksuaali ja lisääntymisterveyteen ja oikeuteen samoin kuin teimme itse asiassa edellisen kerran viisitoista vuotta sitten kun yhdysvaltain silloisen presidentin hallinto veti tukensa järjestöiltä jotka osallistuvat perhesuunnitteluun tässä suhteessa koetan myös edustaja salolaisen pessimismiä hieman helpottaa sillä nimenomaan tämä seksuaali ja lisääntymisterveystyö tyttöjen aseman parantaminen on todetusti kaikista parasta työtä myös väestönkasvun nopeamman taittamisen puolesta tässä meillä on myös hyvä pohjoismainen yhteistyö johon edustaja blomqvist aivan oikein viittasi yhdessä pohjoismaat ovat itse asiassa yksi iso tekijä kehityskentässä isompi kuin juuri missään muussa asiassa

työpaikkoja ja kestävää kasvua erityisesti saharan eteläpuoliseen afrikkaan saadaan mikä on se tärkein asia jolla me voimme luoda toivoa epätoivon tilalle epätoivo on se joka saa ihmiset lähtemään liikkeelle ja mitkään muurit eivät sitä lopulta pysäytä kiitos
ministeri tiilikainen kolme minuuttia

arvoisa puhemies usea edustaja kyseli tästä kansainvälisestä ulottuvuudesta ykssa olimme ensimmäisiä maita jotka esittelivät oman suunnitelmansa agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanossa eussa ajoimme agenda valtavirtaistamista ja ja se hyväksyttiin neuvoston päätelmiin kesäkuussa pohjoismaitten ministerineuvoston puitteissa käynnistimme suomen puheenjohtajakaudella pohjoismaisen kestävän kehityksen generation kaksituhattakolmekymmentän valmistelut ja ohjelma on nyt valmis suomi on myös määritellyt agenda ja ilmastonmuutoksen arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautemme painopisteiksi eli kautta linjan suomen kansainvälisessä yhteistyössä agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpano näkyy edustaja haavisto peräänkuulutti jotain aloitteellisuutta jotain konkretiaa oikeastaan ehkä näkyvin agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteitten konkretisoimisessa missä suomi on ottanut johtavan roolin maailmassa on kiertotalouden edistäminen eli kyllähän tämä maailman ensimmäisen kiertotalousfoorumin järjestäminen kesäkuussa missä yli sadasta maasta tuli osallistujia suomeen oli sellaista johtajuuden ottamista ja tämän kaltaisia asioita todella tarvitaan no sitten vähän esitettiin myös kritiikkiä siitä että puuttuuko konkretia että yleviä puhutaan kyllä se on hyvä kysymys esimerkiksi kun edustaja lindtman nosti tämän sosiaalisen kestävyyden niin ihan konkreettisia päätöksiä hallituksen tuoreesta budjetista yksinhuoltajien lapsilisiä korotettiin takuueläkettä korotettiin pienituloisimpien päivähoitomaksuja alennettiin ylivelkaantuneitten asemaa parannettiin päihdeäidit otetaan lisämäärärahalla huomioon turvakoteja laajennetaan pienimpiä isyys äitiys ja vanhempainpäivärahoja korotetaan tässä konkretiaa sosiaalisessa kestävyydessä sitten oli se kysymys siitä kumpi ensin hallitusohjelma vai kestävän kehityksen tavoitteet hallitusohjelmaneuvottelut käytiin kaksi vuotta sitten ja vasta nyt meillä ovat nämä tavoitteet joten ne eivät voineet vaikuttaa kahden vuoden takaisiin hallitusneuvotteluihin toivon sydämeni pohjasta että tulevissa hallitusneuvotteluissa nyt hallituksen linjaamat ja eduskunnan vielä höystämät agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanotavoitteet näkyvät jotta hallitusohjelma määrätietoisesti jatkaa

ilmastopolitiikan puolella tuli vielä kysymys että miten nyt sitten katoavatko suomesta työpaikat eivät katoa vaan olemme juuri tehneet sen kaltaista politiikkaa että ripeitä nopeita päästövähennyksiä tehdään euroopan laajuisesti mutta samalla turvataan myös

puhemies nyt todella olemme tulevaisuutemme kannalta kannalta tärkeimmän kysymyksen äärellä ja ei meillä muuta vaihtoehtoa ole täällä maapallolla kuin mitoittaa oma elämämme niin sosiaalisesti ekologisesti kuin myös taloudellisesti kestävälle tasolle ja siinä tässä mietinnössä tulevaisuusvaliokunta on tehnyt kyllä hyvää työtä tämänhän me teemme tulevien sukupolvien vuoksi ja senpä takia olisin kysynyt ministeriltä suomessakin hyvin aktiivisesti tämä nuorten kaksituhattakolmekymmentä ryhmähän on toiminut ja hehän ovat esittäneet tulisiko suomessa säätää tai ottaa tällainen uusi toimi tulevien sukupolvien edunvalvojaksi kun meillä on lapsiasiavaltuutettukin tämmöinen tulevien sukupolvien valtuutettu jonka tehtävänä nimenomaan olisi katsoa tätä ylisukupolvisuutta meidän päätöksenteossamme onko hallituksessa mietitty millä tavalla tähän nuorten toiveeseen reagoidaan

puhemies hieman ristiriitaisin miettein tätä paperia lukee tämä selontekohan on todella loistava kuin mietintö mutta sitten kuitenkin jää pohtimaan sitä miten tämä näkyy konkreettisesti käytännössä nämä nämä suomen painopisteet jotka on valittu hiilineutraali ja ja resurssiviisas suomi sekä yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava osaava suomi varmasti me kaikki voimme allekirjoittaa mutta sitten kuitenkin tässä päivänpolitiikassa

ei ole vastattu riittävän ripeästi toivon todella että että nyt tämä vakuuttelu mitä tänään tässä salissa käydään toisi tähän muutosta mutta valitettavasti esimerkki siitä tämän päivän päätöksestä mitä eussa tehtiin tuntuu siltä että hallitus katsoo että hakkuita voidaan vain lisätä ja vähentää meidän hiilinieluamme vaikka nimenomaan ilmastonmuutoksen kannalta seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittisiä

arvoisa herra puhemies suomen tulee todellakin hyvinvoivana maana kantaa vastuuta mutta myös vaikuttaa aktiivisesti eri foorumeilla tätähän suomi on tehnytkin muun muassa vaatimalla että euroopan komissio paikkaisi yhdysvaltojen leikkauksia naisten seksuaali ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia tukevaan kehitysyhteistyöhön jolta osin usan kansainvälisen roolin mahdollinen muutos jättää kyllä paljon tilaa muille toimijoille ministerit toivat esiin näitä muitakin seikkoja joissa suomi on ollut aktiivinen mutta pidän tärkeänä että suomalaisten tulee kansainvälisillä foorumeilla pitää huolta että kestävässä kehityksessä keskitytään olennaisiin asioihin ja käytetään rahat

tarkoituksenmukaisella tavalla lisäksi haluaisin alleviivata sitä että on tärkeä asia että teemme töitä oman oman taloutemme eteen jotta saamme taloutemme kuntoon ja meillä on jatkossa varaa lisätä kehitysyhteistyövaroja pitkällä aikavälillä

puhemies kestävän kehityksen puitteissa hallituksen ilmastotoimet ovat kunnianhimoisia ja myöskin konkreettisia kivihiilen energiakäytöstä luovutaan ja öljyn käyttö puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä juuri budjettiriihessä on tehty konkreettisia toimia esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämiseen antamalla tukea sähkö ja biokaasuautojen hankintaan ja jakeluinfraa kehittämällä koko suomessa biopolttoaineiden käyttöä aiotaan nostaa kolmekymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä nämä ovat konkreettisia toimia ja nyt suomen metsätkin on painetestattu euroopan unionissa ja tämä päätös tänään on positiivinen kestävän kehityksen puitteissa voimme käyttää vuotuista kasvua kestävästi mutta energiakäytössä puuta ja metsiä ainoastaan sivutuotteina ja tämä jos mikä

olisin optimisti maailman tulevaisuuden suhteen koska tämä ykn agenda kaksituhattakolmekymmentä on niin arvokas ja hyvä toimintaohjelma koko maailmalle mutta mutta on tärkeätä noteerata että se voi toteutua vain aidosti yhteistyöhön kykenevässä monenkeskisessä maailmassa kansainvälisen yhteistyön maailmassa tässä suhteessa on kyllä syytä olla huolissaan koska demokratia ja oikeusvaltio ja kansainvälinen yhteistyö viime vuosina takapakkia ja tässä kyllä suomen on syytä olla aktiivinen ja aloitteellinen pienen maan etu on se että maailmanyhteisö kykenee yhteistyöhön ja kansainvälinen yhteistyö perustuu sääntöihin ja sopimuksiin myös täällä kotimaassa täytyy kiinnittää huomiota siihen kuinka me uskottavasti edistämme tavoitteita viittaan vain tähän tulonjakoselvitykseen joka viime viikolla julkisuuteen tuli eriarvoisuus on lisääntynyt ja erityisesti kaikkein pienituloisimmassa tulokymmenyksessä tulot ovat laskeneet se on kyllä sellaista kehitystä joka ei anna tavalliselle ihmiselle uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta korosti lausunnossaan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja ja niitä me tarvitsemme edelleen mielialahäiriöt käytöshäiriöt masentuneisuus uhkaavat suomalaisia nuoria ja

ja ongelmat ja asiat mitä siihen liittyy tein kirjallisen kysymyksen siitä vastikään ja sain juuri siihen vastauksen missä kerrottiin että toki suomessa asia tunnistetaan asiaa pidetään esillä siitä keskustellaan jaetaan tietopaketteja ja kouluterveydenhuollossa puhutaan mutta ovatko keinomme riittäviä saamaan näitä tapauksia selville ja ennalta ehkäisemään

puhemies

itse pidän tärkeimpänä nimenomaan resurssiviisauteen

ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä koska jos ilmastonmuutos etenee niin meiltä häviävät kyllä edellytykset onnistua myöskin muissa asioissa se mikä tästä tekee niin haastavan on

ilmastonmuutos uhkaa edetä niin että siitä tulee itseään voimistava kierre ja siinä vaiheessa peli taitaa olla menetetty ne kustannukset mitä syntyy siitä jos esimerkiksi turpeen verotusta nostetaan tai fossiilisten fossiilisten tukia leikataan ovat paljon pienempiä kuin se jos maailma ajautuu kriiseihin sisällissotiin ihmisiä lähtee liikkeelle ja talous romahtaa tämä uhka on todellinen ja siksi toivoisin että nämä hienot näkemykset joita agenda kaksituhattakolmekymmentä pitää sisällään myös toteutuisivat konkreettisesti

politiikkajohdonmukaisuus yhteistyö muiden maiden kanssa kuten ministeri tiilikainen mainitsi ja konkretian kaipuu nostan yhden kohdan yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi painopisteestä eli edistetään maahanmuuttajien kotoutumista siten että maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja että maahanmuuttajat tuntisivat olevansa osa yhteiskuntaa meillä oli syyskuun alussa itämeren parlamentaarikkokonferenssi siellä me päätimme suomen aloitteesta että perustetaan tämmöinen migration working group eli maahanmuuttajatyöryhmä siellä itämeren valtiot jakavat keskenään hyviä käytäntöjä ja sitten taas toisaalta tällaisia lessons on ollut joitain haasteita tämä on juurikin sitä että tehdään johdonmukaisesti sitä työtä myöskin kansainvälisillä

arvoisa puhemies tämä kestävän kehityksen mallien löytäminen tietysti on meidän aikamme kohtalon kysymys ja se olemmeko me pessimistejä vai optimisteja ei sitä ratkaise vaan se minkälaisiin toimenpiteisiin globaalisti todella lähdetään tässä ykn painotuksessa minusta on keskeistä että siinä nimenomaan korostetaan tätä kaikkien pitämistä mukana yhdessä maapallon kestävyyden kanssa sen takia olen kyllä ministerin kanssa siitä samaa mieltä että tämä käsittely joka suomessa on otettu hyvin nopealla aikataululla ja sillä tavalla haastetaan myös muuta maailmaa on arvokas ja se se meidän on syytä noteerata sitten tietysti on syytä kyllä noteerata tämä lievä ristiriita mikä liittyy tähän selontekoon ja etenkin mietinnössä asioihin suhteessa meidän nykyiseen hallitusohjelmaan ja sen todistetusti eriarvoisuutta lisänneisiin päätöksiin nostaisin ehkä nyt lähinnä koulutuksen tässä kohtaa ja ja kysyisin ja toivoisin hallitukselta toimenpiteitä virheiden korjaamiseksi jotta me todellakin nostaisimme koulutuksessa tämän tasa arvon taas agendalle koska se on myös globaalisti sellainen malli jota me näytämme ja jossa suomea kuunnellaan kiitos
puhemies ihmiskunta on julkaissut tähän mennessä noin viisikymmentä miljoonaa tieteellistä artikkelia ja puolet niistä on julkaistu vuoden aikana ja on arvioitu että seuraavien kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden kuluessa julkaistaneen yhtä paljon tiedettä kuin tähän mennessä yhteensä eli mahdollisesti seuraavat kaksikymmentä vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset kaksisataa vuotta tässä tilanteessa tässä muutosprosessissa kestävän kehityksen päätöksenteossa ja muutoksen hallinnassa myös ennakointimenetelmiä tulisi hyödyntää kysyisinkin ministeriltä missä määrin näitä ennakointimenetelmiä hyödynnetään ja suunnitellaan jatkossa hyödynnettävän linjauksia ja päätöksiä tehtäessä

arvoisa puhemies täällä muun muassa edustaja virolainen nosti hyvin esiin naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti nuo lapsiavioliitot minustakin se on tosi tärkeä asia ja ministeri vastasikin siihen erinomaisesti täällä muun muassa edustaja kontula ja monet muut ovat peränneet näitä konkreettisia asioita joilla voidaan voidaan asioita todentaa ja jos ministeri mykkänen olisi ollut täällä vielä paikalla niin olisin häneltä kysynyt eikö olisi mahdollista sitoa näiden lapsiavioliittojen kanssa pienempiin lukuihin pääseminen ja ja naisten aseman paraneminen myöskin meidän antamaamme kehitysapuun jolloin me saisimme mittareita sille millä tavalla näillä rahoilla saadaan tuloksia aikaan toivon että ministeri tiilikainen voisi ottaa tähän asiaan kantaa toinen asia on se mitä edustaja ruoho tuossa otti hyvin esiin näistä maahanmuuttajaperheistä itse olen huolissani erityisesti maahanmuuttajaäideistä millä tavalla heidät saadaan kotoutumaan tähän yhteiskuntaan

tässä paperissa tartutaan ihan hyviin asioihin mutta tosiaan minäkin sitä konkretiaa sinne toivon yksi semmoinen asia mikä tässä pistää silmään luen yhden kohdan turvataan osaava työvoima muuttuvilla työmarkkinoilla ja ehkäistään syrjäytymistä ajatus on hyvä mutta tämä on väärinpäin pitäisi olla ehkäistään syrjäytymistä ja turvataan osaava työvoima muuttuvilla markkinoilla pitäisi lähteä siitä yksilöstä päin tätä asiaa kun mennään eteenpäin niin täällä puhutaan työvoimapoliittiseen koulutukseen voivat hakea työttömät lomautetut tai lisäkoulutusta tarvitsevat eikö meidän pitäisi pyrkiä siihen että jokainen työtön tai lomautettu pääsisi työvoimapoliittiseen koulutukseen että siinä ei enää olisi niitä kapuloita edessä että pääsee rakentamaan elämäänsä eteenpäin sen lisäksi osatyökykyisistä puhuttiin haluaisin haluaisin lisätä tähän vielä vammaiset ja vammaisten palkkauksen se olisi äärimmäisen tärkeä asia

on monessa puheenvuorossa nostettu esiin läpileikkaavuus ja se että kaikki hallinnonalat täytyy si touttaa ja se on tosi tärkeä osa minua kiinnostaisi kuulla ehkä miten sen asian kanssa ihan konkreettisesti edetään esimerkkinä meillä tuli sivistysvaliokunnassa keskustelu jonka yhteydessä kysyin tämän asian linkkiä agenda ja virkamies ikään kuin ihan siinä tilanteessa tajusi että tätä kulmaa ei ole mietitty mutta sehän olisikin äärimmäisen tärkeätä ja olennaista kun me ajattelemme meidän laajaa virkamieskuntaamme niin kyllä tosi tärkeä osa myöskin sitä eteenpäinmenevyyttä ja sitä läpi hallituskausien menevää tekemistä on se että että me olemme laajasti sitouttaneet kaikki tähän prosessiin ja että siihen on selkeät mallit vielä kehottaisin pohtimaan tätä yksittäisen hallituksen ja koko agendan välistä suhdetta ja sitä miten me varmistamme sen että todella agenda olisi se ohjaava suunta nyt annettiin aika selkeästi ymmärtää että koska hallitusohjelmaneuvottelut olivat aikaisemmin niin oltiin ikään kuin pakkotilanteessa mutta ehkä siinä olisi joitain mahdollisia muokkauksia voitu tehdä koska tämä sama asia on edessä sitten muutaman vuoden päästä ja se on äärimmäisen ratkaisevaa toimeenpanon kannalta

arvoisa puhemies sekä valiokunnan puheenjohtaja että ministeri tiilikainen korostivat kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin seurantaindikaattoreita tämä on tosiaan tärkeää mutta se ei ole ihan helppoa me tiedämme että tässä on tehty kansainvälisesti erittäin paljon että asiassa voitaisiin myöskin lisätä kotimaista tutkimusta pohjalta kehittää suomalaisia

arvoisa herra puhemies erittäin hyvä että täällä keskustelussa pidän merkittävänä koko suomalaiselle demokratialle sitä että kaikki pääsevät käsittelemään tämän prosessin aikana on ollut ongelmallista se että kun agenda kaksituhattakolmekymmentän pitäisi olla tätä päivää ja pitkälle tulevaisuuteen niin sitten kaikki ne keinot jotenkin on sidottu tähän hallitusohjelmaan ja sen takia tavoitteet ja konkretia eivät tässä tapauksessa kohtaa konkreettisimpana tietenkin kaikki tässä salissa tunnistavat kehitysyhteistyörahojen leikkauksen että tavoitteet ovat samat kuin aikaisemminkin mutta se millä keinoilla ja millä euroilla me sitä teemme on puolet entisestä ja näinhän ei voi toteutua suomella on vastuu kansallisesti ja kansainvälisesti ja kun yksi tavoite on että pidetään kaikki mukana niin edes suomessa tämä ei toteudu jos meillä terveyserot eivät kapene ja tuloerot jopa kasvavat ja kun meidän vastuumme kuitenkin olisi tehdä tätä myöskin muille maille niin kyllä meidän nyt pitäisi ensin pystyä myöskin huolehtimaan tässä omassa maassa että näin ei

mietintö painottaa osuvasti koulutuksen tasa arvon lapsiköyhyyden vähentämisen ja maahanmuuton hallinnan olevan keskeisiä suomen haasteita tämän toimintasuunnitelman teemojen osalta paljon tehtävää kotimaassa ja koko maailma parannettavana kysyisin ministeriltä onko halpatyövoiman mahdollinen suuri lisäys maahanmuuton seurauksena suomelle uhka ja ongelma meidän pitää päätöksentekijöinä myös muistaa että emme myöskään saa unohtaa suomalaisten etuja ja oikeudenmukaisuutta kun teemme päätöksiä tämä eu parlamentin päätös metsistä kompromissiehdotus oli hyvä täällä on otettu esille myös tyttöjen ja naisten aseman parantaminen globaalisti ja se on todella huolestuttavalla tasolla tuolla köyhissä maissa väestönkasvu on samanarvoisesti todella vaikea ongelma ja väestö vain kasvaa ja ongelmat kasvavat edustaja salolainen otti luonnon ympäristön esille jokaiselle on tietysti tärkeää että maapallo säilyy ja näistä huolehditaan ja meri otti uhanalaiset eläimet huomioon voidaanko siihen suomen taholta vaikuttaa

arvoisa puhemies ranskassa ja hollannissa on hyväksytty lait jotka velvoittavat kyseisissä maissa toimivia yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksista koko toimintaketjussaan ja kyllä meidän suomessakin pitäisi toimia aivan samalla tavalla ja tulla seuraamaan tätä esimerkkiä mahdollisimman pian kysynkin kuinka hallitus aikoo edistää tätä ranskan ja hollannin mallia ja kuinka suomi valvoo paremmin että suomalaiset yritykset huolehtivat koko toimintaketjussaan siitä että ne toimivat inhimillisesti ja ihmisoikeuksista huolehtien

ärade talman on hienoa että tässä päästään keskustelemaan agenda ja että se on suoraan valtioneuvoston alla sillä niin ei ei aina ole niin kuin edustaja kosonen tuossa äsken kertoi se että siitä puhutaan tässä kertoo että se on merkittävä asia ja että sitä pidetään arvossa mutta toisaalta pitää ehkä myöskin arvioida niitä tekoja niitä toimiahan joista tässä puhutaan koordinoidaan pitkälti kansainvälisesti eussa ja ja ykssa mikä vie siihen miten hallitus katsoo toimintaa ykssa ja ykn alaisia järjestöjä asiaa voi helposti arvioida budjetin kautta sen kautta mitä mitä kustannuseriä leikattiin silloin silloin kaksi kaksi vuotta sitten ja hyvin iso osa nimenomaan ykn järjestöjen määrärahoista joutui kirveen alle kertooko tämä hallituksen prioriteeteista vai oliko se siinä tilanteessa pakon sanelema asia miten ministeri katsoo asiaa

arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamiseen tänne eduskuntaan ja valiokuntien jokapäiväiseen työhön osa valiokunnista luontaisesti käsittelee aihepiiriä kuten vaikkapa ympäristövaliokunta ja ympäristöministerille nämä asiat ovat varmasti tuttuja mutta itseäni kiinnostaa se kuinka voimme omassa jokapäiväisessä työssämme valiokunnissa ja eduskuntaryhmissämme muistaa kestävän kehityksen periaatteita ja kuinka ministerit tunnistavat työssään kaikilla sektoreilla nämä seikat

arvoisa puhemies keskeinen kysymys minun mielestäni on se ohjaako kestävän kehityksen agenda hallituksen politiikkatoimia tässä mielestäni ei hyvää kestävän kehityksen politiikkaa olisi satsata koulutukseen ja osaamiseen mutta sen sijaan hallitus on toteuttanut massiiviset miljardien leikkaukset suomalaiseen osaamiseen on hienoa että talous kasvaa mutta nyt talouden kasvusta eivät pääse kaikki nauttimaan kakku kasvaa mutta siitä leikattavat palat ovat kyllä kovin erikokoisia tulo ja terveyserot ovat kasvaneet ja köyhyys on lisääntynyt ja nämä ovat kaikki hallituksen tietoisia päätöksiä suomessa on yhä enemmän ihmisiä jotka joutuvat valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä leipäjonot ovat jopa kasvaneet näihin toivoisin ministeriltä jonkun kommentin
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kontula haavisto ja lindtman ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies mielestäni en ole pessimisti pikemminkin ehkä tolkun utopisti mutta näistä lähtökohdista fakta on se että kaikki päätetyt toteutetut ja suunnitellut konkreettiset toimenpiteet tässä maassa eivät riitä meitä pitämään edes paikallaan saati viemään eteenpäin ekologisessa ja sosiaalisessa kehityksessä jos me haluamme ehkäistä lapsiavioliittoja muualla meidän ehkä pitäisi ensin tehdä se omassa maassamme jos me haluamme puhua ympäristöstä maailman aree noilla ehkä meidän pitäisi aloittaa tekemällä jotakin sille että suomalaisen ekologinen jalanjälki on neljä kertaa sen mitä tämä pallo kestää me emme voi väistää näitä kysymyksiä sillä että keskitytään vain puhumaan siitä mitä me toivomme on pakko alkaa tehdä jotain tai muuten muutos tapahtuu ilman meidän

arvoisa puhemies joskus vuosia sitten tässä salissa keskusteltiin ovatko maailman köyhät kiinnostuneita ympäristöasioista ja täällä vallitsi sellainen yleinen käsitys että vasta sitten kun yhteiskunnat ovat tietyllä varallisuustasolla aletaan kiinnostua ympäristöstä tämähän on nyt osoittautunut vääräksi maailman köyhät itse asiassa kärsivät eniten näistä ympäristön muutoksista suuret tulvat kuivuus kaivojen kuivuminen ajavat juuri maailman köyhimmät ihmiset pakolaisuuteen onneksi tässä ohjelmassa agenda on nyt mukana keskeisiä ympäristöasioita vesi ilmastoasiat biodiversiteetti ja muut mutta tähän liittyy myös huoleni mitä tekee suomen hallitus me olemme olleet ykn ympäristöohjelman unepin jonka hyvin tunnen yksi keskeisiä tukijoita ja nyt esimerkiksi tämän hallituksen aikaan olemme vetäneet rahoitusta dramaattisesti alaspäin

tuotu tänne eduskuntaan ja että nimenomaan eduskunta käsittelee sen arvovaltaisella tavalla on nimenomaan se että halutaan nähdä onko nyt niillä toimenpiteillä joihin suomi tässä sitoutuu vaikutuksia suomen toimintaan täytyy sanoa että valiokunnan varapuheenjohtaja mäkisalo

puheenvuoro osoittaa että hänen kädenjälkensä näkyy vahvasti tässä mietinnössä koska valiokunta terästi agendaa ja terästi omassa mietinnössään tätä tulokulmaa ja korosti nimenomaan tätä politiikkajohdonmukaisuutta ja vaikuttavuuden arviointia se tarkoittaa sitä että arvioidaan kokonaisuudessa miten esimerkiksi hallituksen päätökset vaikuttavat ekologiseen kestävään kehitykseen tai sosiaaliseen ja nyt ministeri tiilikainen te luettelitte joukon päätöksiä mutta jätitte kertomatta mikä on se hallituksen toimenpiteiden kokonaisuus joten kysyn eikö olisi hyvä indikaattori arvioida sosiaalista koheesiota että hallitus itse arvioisi päätöstensä vaikutukset eriarvoisuuteen voitteko tätä tukea

arvoisa puhemies kiitoksia napakoista kysymyksistä aloitan edustaja paateron kysymyksestä koska se oli hyvin oleellinen eli tämän hallituksen ohjelman ja agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteitten hallitus on nimenomaan lähtenyt siitä että olemme tähän toimintaohjelmaan kirjanneet ne konkreettiset asiat joita pystymme tällä vaalikaudella toteuttamaan joihin tämä hallitus on sitoutunut emme ole kirjanneet sinne juuri niitä utopioita jotka sitten toivomme jonkun seuraavista seuraavalla hallituksella on vallan mainiot mahdollisuudet omassa ohjelmassaan taas kirjoittaa niitä konkreettisia askelia eteenpäin eli se pitkän ajan tavoite ja sitten ne askeleet mitkä otamme nyt parin vuoden aikana tämä on ollut se kantava ajatus tässä edustaja toivola teki erinomaisen kysymyksen tästä läpileikkaavuudesta ja samaan itse asiassa viittasi elovaara miten tämä näkyy sitten kaikessa toiminnassa oikeastaan kehotankin teitä toivola myös vastasi vastasi itse että siinä valiokuntatyössä minkä tahansa ministeriön virkamieheltä voitte kysyä onko tässä otettu kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet huomioon sitä kautta tuo valtavirtaistaminen etenee paitsi hallinnon keinoin myös eduskunnan antaman palautteen perusteella edustaja tuppurainen otti esille kansainvälisen näkökulman niin kuin moni muukin täällä adlercreutz niin edelleen olen aivan samaa mieltä että vain monenkeskinen yhteistyö auttaa näissä isoissa asioissa se on meidän kantava ajatuksemme suomi jos kuka tukee tätä monenkeskistä yhteistyötä ja kyllä valitettavasti jouduimme myös näitä yk järjestöjen rahoituksia leikkaamaan mutta edustaja haavisto olen iloinen voidessani kertoa että unepin rahoitusta vahvistetaan onneksi sananvalta ja vaikutusmahdollisuus eivät ole pelkästään rahasta kiinni vaan olemme entistä aktiivisemmalla toiminnalla korvanneet myös niitä rahoituksen vajeita sitten hyvät edustajat teiltä tuli huikean iso joukko hienoja ja yksityiskohtaisia kysymyksiä mitkä menevät kyllä tukevasti kaikille mahdollisille hallinnonaloille enkä kuvittele voivani vastata eri ministerien puolesta tämä vain kuvaa sitä kuinka kattava tämä agenda kaksituhattakolmekymmentä on sen alla voidaan keskustella suunnilleen mistä vain mutta muutama asia mihin itse voin vaikuttaa luonnon monimuotoisuus ja uhan alaiset eliöt olen hyvin ylpeä siitä että hallitus lisää kymmenellä miljoonalla metso ohjelman rahoitusta ensi vuodelle olen myös hyvin tyytyväinen esimerkiksi edustaja vehkaperän mainitsemiin konkreettisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa on aivan oikein niin kuin esimerkiksi edustaja vartia sanoi että tarvitaan nopeita toimia ja vaikka hallitus tavoittelee sitä että hiilenpoltto loppuu kaksituhattakolmekymmentä niin toivon sydämeni pohjasta että moni kaupunki suomessa seuraa lahden esimerkkiä missä juuri

arvoisa herra puhemies globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma agenda kaksituhattakolmekymmentä hyväksyttiin ykn huippukokouksessa syyskuussa kaksituhattaviisitoista ja sen toimeenpano käynnistyi vuoden kaksituhattakuusitoista alussa eli verrattain lyhyt aika ja olisin tässä oikeastaan edustaja haaviston kanssa samaa mieltä siitä että aika paljon on kuitenkin saavutettu ja joudumme ihan kiitoksella pohtimaan ja miettimään onko välillä liian kovaakin kun odotamme maailmanlaajuisia ihmeitä pohjoismaisia ihmeitä jopa suomalaista ihmettä ikään kuin yhden vuoden toimeenpanon aikana ja siinä mielessä arvostan ministereiden hyvin harkittuja vastauksia yksi tavoitteista on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta tämä tavoite on huikea tavoite taitaa olla niin että ainoastaan kiina ainoana maana koko maailmassa on maa joka on ilmoittanut tavoitteekseen köyhyyden poistamisen ja vielä vuoteen

mennessä globaali agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelma on ainutlaatuinen saavutus kansainväliseltä yhteisöltä ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa kaikilla mailla on yhteinen toimintaohjelma joka sisältää konkreettisia tavoitteita kestävän kehityksen toteuttamiseksi arvoisa puhemies agenda onnistuminen on kiinni sen kansallisesta toimeenpanosta siitä kuinka konkreettisia ovat ne esitettävät toimet ja kuinka toteutettavissa ne ovat ja millaiset resurssit toimeenpanolle ohjataan ja on helppo yhtyä niiden kansanedustajien kritiikkiin on vaikea nyt nähdä miten hallitus toteuttaa tätä ohjelmaa kun nimenomaan kehitysyhteistyöhön ovat kohdistuneet niin voimakkaat leikkaukset valtioneuvoston valtioneuvoston agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteossa esitetään kaksi kansallisen toiminnan painopistettä hiilineutraali ja resurssiviisas suomi sekä yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi lisäksi selonteossa esitetään kolme politiikkaperiaatetta jotka kertovat siitä miten hallitus toteuttaa agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaa periaatteet ovat pitkäjänteisyys muutosvoimaisuus johdonmukaisuus ja globaali kumppanuus sekä omistajuus ja osallisuus näiden painopisteiden ja politiikkaperiaatteiden osalta selonteossa esitetään myös konkreettisia toimenpiteitä hyvä niin suomi toteuttaa ykn kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita erityisesti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella suomi jonka haluamme kaksituhattaviisikymmentä hallituksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanosuunnitelmalla sekä hallituksen kehityspoliittisella ohjelmalla halutaan nämä kaikki sitoumukset täyttää tämä sitoumus kaksituhattaviisikymmentä sisältää kahdeksan tavoitetta vuoteen kaksituhattaviisikymmentä asti tavoitteita ovat yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin vaikuttavien ihmisten yhteiskunta työtä kestävästi kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt hiilineutraali yhteiskunta resurssiviisas talous luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat sekä luontoa kunnioittava päätöksenteko kun tätä listaa lukee on pakko todeta jos tässä onnistumme voi suomea pitää ihanneyhteiskuntana ja onnelana hallituksen kehityspoliittinen ohjelma joka on osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta sisältää neljä painopistettä no niin arvoisa puhemies kuten huomaatte tämä tavoitteiden rypäs ja tämä valtava yksityiskohtaisuus on niin puuduttavaa että lukijaakin melkein jo ahdistaa sisältäpäin täytyy todeta että kyllä meillä on nyt tässä valtava haaste miten ihmeessä tämä kaikki muuttuu selkokielelle sellaiseksi konkretiaksi joka on myös kansalaisten ymmärrettävissä yksi keskeinen onnistumisen väline on huolella mietityt mittarit arviointia varten mihin myös tulevaisuusvaliokunta kiinnittää paljon huomiota jään odottamaan näiden mittareiden sisältöä jotta sitten tiedämme onnistummeko vai emmekö

arvoisa puhemies

vaativa usein monissa asioissa nämä kolme periaatetta ovat itse asiassa keskenään jos eivät ristiriidassa niin vähintään jännitteisessä suhteessa ja näiden jännitteiden ratkominen on meidän päättäjien vastuulla kestävän kehityksen mallin löytäminen on aikamme kohtalonkysymys niin kuin täällä moni on todennut ja se on sitä niin ilmastopolitiikassa kuin ihmisten hyvinvoinnissa ykn määrittelyn mukaisesti kyse on todella kaikkien pitämisestä mukana ja samalla yhteisen maapallon kestävyydestä näin taustaltani poliittisen historian dosenttina rohkenen todeta että kyllä historiallinen koko maailmaa näin laajasti yhdistävä jonkinlainen maailman pelastusyritys tai ohjelma ja ehkä optimisti tai tolkun utopisti siteeratakseni edustaja kontulaa toivoo ja uskoo että agenda päätyy monen valtion hallitusohjelman perustaksi ja sitten niitä keinoja sieltä myöskin haetaan parhaimmillaan agenda voi onnistua läpäisemään monet strategiset ohjelmat esimerkiksi tänään helsingin kaupunginvaltuusto tulee käsittelemään nelivuotista strategiaa ja sen taustavalmistelussa sdpn ryhmä on jo hyödyntänyt agenda ohjelmaa ja ehkä meillä on siellä konkretiaakin jonkun verran jo keinovalikoimassa enemmän kuin vielä valtion hallituksella esimerkiksi koulutuksen osalta seuraavassa hallitusohjelmassa varmaan näemme kaksituhattakolmekymmentä ohjelman vaikutusta jo enemmän ja toivon että monet puolueet myös ottavat sen oman valmistelunsa ytimeen näin edustamassani ryhmässä jo tehneet no sitten vähän kritiikkiin ja ehdotuksiin kun agenda kaksituhattakolmekymmentän pääviesti kuitenkin on sosiaalisesti kestävä kehitys ja ajatus siitä että kaikki pidetään mukana niin meillä on nyt lukuisia selvityksiä siitä että suomessa viime vuosina tehdyillä päätöksillä on kuitenkin lisätty eriarvoisuutta ja leikattu hyvinvoinnista syvennetty köyhyyttä tutkimus on tässä armotonta hyvinvoinnista koulutuksesta ja terveydestä säästäminen tulee pitkällä aikavälillä yleensä sairaan kalliiksi siksi käydessäni läpi tuota selontekoa ja mietintöä olin kyllä erittäin iloinen koska mietintö nostaa kunnianhimon täällä eduskuntatyössä merkittävästi kiitos siitä tulevaisuusvaliokunnalle esimerkiksi siellä ponsissa huomiot mittareista ovat todella keskeisiä arvoisa puhemies palaisin vielä erityisenä teemana koulutukseen kun pohdimme jatkotoimenpiteitä kansallisessa toimeenpanossa koko väestön kouluttaminen on on ollut vuosikymmeniä sitten suomessa tehty arvovalinta joka on nostanut meidät vauraimpien valtioiden joukkoon maailmalla meillä on kova koulutusmaine juuri tästä syystä talouskasvu ja koko väestön kouluttaminen ovat kulkeneet meidän kehityksessämme käsi kädessä ja näin ovat rakentuneet luottamus yhteiskuntaan ja vahva oikeusvaltio siis parasta kestävää kehitystä siksi meidän on syytä huolehtia koulutuksesta tulevaisuuden ratkaisuissa on yhtäältä kyse suomen ja suomalaisten hyvinvoinnista ja pärjäämisestä mutta on kyse myös teemoista joissa meillä on maailmalla sananvaltaa ja kuulijoita me voimme vaikuttaa esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemaan koulutuksen kautta koska suomen koulutusosaamiseen luotetaan ainakin toistaiseksi nimittäin juuri nyt me olemme tilanteessa jossa kyllä omakin koulutustasomme on laskenut ja koulutuksen eriarvoisuus lisääntynyt nämä kehitykset ovat näkyneet pitkään signaalinomaisina ja nyt olemme tulleet tilanteeseen jossa esimerkiksi eilen asiantuntija sivistysvaliokunnassa totesi että vielä ei ole liian myöhäistä toimia siksi että nykyhallitus ja tulevat hallitukset korjaavat niitä virheitä joita viime vuosina on tehty me tarvitsemme kunnianhimoisen tason niin suomalaisen koulutuksen tasa arvon toteuttamiseen kuin maailmalla tehtävään kehitystyöhön ja näihin tarvitaan resursseja joista täällä salissa tullaan keskustelemaan ensi viikolla yhtenä esimerkkinä edustaja mäkisalo ropponen nosti maksuttoman varhaiskasvatuksen se todella olisi tulevaisuusinvestointi ja kestävää kehitystä parhaimmillaan nobelistiekonomistit ovat osoittaneet varhaiskasvatuksen tehokkuuden panostettu euro tulee moninkertaisena jopa seitsemänkertaisena takaisin lisäksi suomalainen varhaiskasvatus on noteerattu maailman parhaaksi joten meidän on kyllä syytä kuulla nyt kentältä kuullut hätähuudot jotta tämä menestystarina ei vaarannu arvoisa puhemies me tiedämme suomessa että koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa ja pitää kaikki mukana ja vahvistaa kestävää talouskasvua siksi koulutuksen tuleekin olla keskeinen osa agenda pohjaavia kestävän kehityksen kehityksen panostuksia ja jatkotoimenpiteitä ja mittareiden pohdintaa suomessa kiitos

arvoisa herra puhemies

jäsenvaltiot sopivat agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelmasta ja konkreettisista kestävän kehityksen tavoitteista näiden tavoitteiden hyväksyminen oli tärkeä virstanpylväs niiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin meidän kaikkien panosta kestävä kehitys on mitä suurimmassa määrin yhteinen asia ykn kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja ne koskevat siis kaikkia valtioita mutta myös yksityistä sektoria ja kansalaisyhteiskuntaa siis jokaista meistä kestävä kehitys ei ole mitään nollasummapeliä siinä ole voittajia ja häviäjiä suomen hallitus on linjannut agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteossaan kansallisen toiminnan kaksi painopistealuetta hiilineutraali ja resurssiviisas suomi sekä yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi nämä painopisteet ovat kannatettavia on kuitenkin tärkeää että suomi kantaa osuutensa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi myös globaalilla globaalilla tasolla agenda keskeinen periaate on että ketään ei jätetä ja suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyörahoituksen nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja tämän saavuttamiseksi on johdonmukaisesti toimittava kuitenkin hallituksen tekemät leikkaukset kehitysyhteistyörahoihin ovat vieneet suomea kauemmaksi tästä tavoitteesta ja vaikuttaneet kehitysyhteistyötoimijoiden työhön mikä tekee kestävän kehityksen puolesta toimimisen entistä vaikeammaksi arvoisa puhemies on hienoa ja huomion arvoista että suomen kehityspolitiikassa tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistaminen on korkealla agendalla maailma tarvitsee feminismiä tasa arvoa maailma tarvitsee feminististä yhteistyötä suomen on syytä edistää feminististä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tähän ja sukupuolten väliseen tasa arvoon yleensäkin kannattaa panostaa ja näihin suomella on paljon annettavaa vaikka on kuitenkin noteerattava se että myös meillä suomessa on vielä paljon työtä tehtävänä tasa arvon edistämiseksi on valitettavaa että lasten subjektiivista päivähoito oikeutta on leikattu mikä heikentää naisten työmarkkina asemaa ja on valitettavaa sekin että kun tässä eduskuntakeskustelussa puhuimme tyttöjen asemasta globaalisti siitä että liian moni tyttö joutuu liian varhain aikuisuuteen avioliiton myötä niin myös meillä itsellämme on se pimeä kohta että suomen lainsäädäntö yhä edelleen mahdollistaa lapsiavioliitot tämä ei ole jäänyt miksikään tyhjäksi kirjaimeksi lainsäädännössä vaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana suomessa yli tuhatsata lasta on solminut avioliiton ja näistä yli yhdeksänsataa on ollut tyttöjä osa jopa neljätoista viiva viisitoista vuotiaita nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskevat myös meitä tyttöjen ja lasten oikeudet koskevat myös meitä ja muun muassa tämä yksityiskohta on kiireesti korjattava on hyvä huomioida että eu on linjannut sukupuolten tasa arvon naisten voimaannuttamisen ja ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselman toimeenpanon läpileikkaaviksi teemoiksi eun keskeisimmissä tavoitteissa ykssa jotka ovat vahvempi globaalihallinta rauha ja konfliktien ehkäisy sekä kestävä muutossuunnitelma sukupuolten välisen tasa arvon tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa se on keskeinen niin yhteiskuntien rauhan ja vakauden kuin myös ja yhteiskuntien hyvinvoinnin kannalta kestävää kehitystä ei voida rakentaa sortaville yhteiskuntien rakenteille puhemies agenda kaksituhattakolmekymmentä ohjelmaa voidaan parhaiten edistää oloissa joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta se voi toteutua

monenkeskisen sääntöperusteisen kansainvälisen yhteistyön oloissa joissa demokratiasta ja oikeusvaltiosta pidetään kiinni kuitenkin viimeaikainen kehitys niin eun ulkopuolella kuin valitettavasti myös eun sisällä on ollut huolestuttavaa tähän tarvitaan muutos ja suomen on oltava suunnannäyttäjä tarvitaan sitoutumista sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi suomen on pidettävä vahvasti esillä kansainvälisillä foorumeilla kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeyttä kansakuntien tulevaisuudelle meidän itsemme vuoksi ja lastemme vuoksi

ärade talman arvoisa puhemies reilu kuukausi sitten elokuun toisena päivänä oli maailman ylikulutuspäivä silloin olimme kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat tämän jälkeen elämme velaksi kulutamme enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan joka vuosi kulutamme nopeammin vuoteen kaksituhattaviisitoista verrattuna ylikulutuspäivä oli tänä vuonna kaksitoista päivää aikaisemmin suomen ylikulutuspäivä oli jo aikoja sitten kolmas päivä huhtikuuta me suomalaiset käytimme siis oman osamme maailman luonnonvaroista kolmessa kuukaudessa tarvitsisimme melkein neljä maapalloa jos kaikki kuluttaisivat kuin me on siis selvää että tarvitsemme agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelman kaltaisia ohjelmia jotka ohjaavat meitä oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies kestävän kehityksen työssä tarvitsemme pitkäjänteisyyttä ja kauaskatseisuutta tarvitsemme selkeän vision siitä miltä kestävä suomi näyttää ja tähän visioon toimintaohjelmien hallitusohjelmien ja muiden toimenpiteiden tulisi nojata yksi tärkeimmistä konkreettisista askelista olisi kehitysyhteistyön määrärahojen nostaminen nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktstä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa olemme kaukana tavoitteesta me olemme nolla pilkku neljässä prosentissa suomi on hyvinvoiva maa meillä on varaa auttaa muita samaan aikaan kun agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaa valmisteltiin kehitysavusta leikattiin rajusti leikattiin siitä parhaasta työkalusta meillä on käytössä esimerkiksi pakolaiskriisin helpottamiseksi tämä ei ole uskottavaa kehityspolitiikkaa tulevaisuusvaliokunnan mietintö on hyvä ja nostaa esiin monta tarpeellista asiaa mietinnön tulisi kuitenkin enemmän painottaa nuorten osallisuuden vahvistamista niin rauhantyössä kuin päätöksenteossakin ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti nuorten oikeuksien ja heidän asemansa vahvistamisen kestävän kehityksen työssä tulisi olla yksi suomen globaalivastuun painopistealueista arvoisa puhemies kauniitkin sanat ovat tyhjiä elleivät ne muutu teoiksi hallituksen selonteon tulee johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin agenda tavoitteiden tulisi olla itsestään selvä ohjenuora kun teemme päätöksiä meidän tulee olla kunnianhimoisia ja edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä sillä meillä on siihen kaikki tarvittavat eväät meidän tulee osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja viedä kestävän kehityksen tavoitteita eteenpäin ensimmäinen askel tähän voisi olla suomen yk järjestöille suunnatun tuen palauttaminen kohtuulliselle tasolle kestävän kehityksen työmaa nimittäin ei ole vain suomi vaan koko

arvoisa puhemies sanoin kestävän kehityksen selonteon lähetekeskustelussa alkuvuonna että valiokuntakäsittelyn aikana selonteon kunnianhimon tasoa on syytä nostaa kestävä kehitys on yli vaalikausien ja puoluerajojen yltävää toimintaa itse asiassa kestävä kehitys on tämän pyöreän pallomme kohtalonkysymys kestävän kehityksen edistäjänä suomen on on oltava aktiivinen ja keskeinen toimija se on myös suomen etu tässä yhteydessä minun on on lausuttava kiitokset kollegoille tulevaisuusvaliokunnassa teimme hyvää oppositio hallitus rajat ylittävää yhteistyötä ja onnistuimme pitkän valiokuntakäsittelyn aikana nostamaan selonteon uudelle tasolle prosessin aikana kävi selväksi miten tärkeästä ja keskeisestä asiasta puhutaan kun keskustelemme kestävästä kehityksestä mielestäni oli edistyksellistä että tämä selonteko annettiin juuri tulevaisuusvaliokunnan käsiteltäväksi kestävällä kehityksellä nimittäin turvataan ihmiskunnan elämän edellytykset nyt ja etenkin tulevaisuudessa kestävään kehitykseen kuuluvat yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin kansalaisten osallisuus kestävä työ kestävät yhteiskunnat ja paikallisyhteisöt luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat hiilineutraali yhteiskunta ja resurssiviisas talous

kestävän kehityksen pääteemana on pidetään kaikki mukana se on hyvä ohjenuora globaalisti kansallisesti ja myös paikallistasolla tältä pohjalta onnistumme varmasti tavoitteissamme luoda parempaa maailmaa kaikille kunhan varmistamme yhdessä toimenpiteiden toteutumisen käytännön tasolla arvoisa puhemies tämä kestävän kehityksen mietintö on monessa suhteessa ja ansiokas mutta kysymys kuuluu ohjaako se aidosti ja konkreettisesti suomessa tehtäviä politiikkatoimia nyt hieman tuntuu siltä että ei ohjaa politiikkaa ohjaavat tällä hetkellä liiaksi lyhytjänteiset leikkaukset politiikkamme vitsaus on välttämättömyyden ja vaihtoehdottomuuden retoriikka kestävän kehityksen periaatteet ovat tällä hetkellä toissijaisia meillä on esimerkiksi kansainvälistä tutkimustietoa siitä että suuret tuloerot haittaavat talouskasvua kansainvälisesti katsottuna suomessa ei toki ole vielä suuria tuloeroja ja se onkin ollut yksi suomen menestysresepteistä suunta on kuitenkin nyt esimerkiksi ensi vuoden budjetin päätökset lisäävät tuloeroja tämä ei ole oikeudenmukaista mutta se ei ole myöskään järkevää tulevaisuuspolitiikkaa satsaukset kaikkien hyvinvointiin hyödyttävät koko yhteiskuntaa leikkaukset vääristä kohdista tulevat yhteiskunnalle kalliiksi tämä on tässä mietinnössä tunnistettu ja sen soisi olevan myös hallituksen tavoitteena arvoisa puhemies viestini on että hyvinvointitalouden hyödyt ovat ilmeisiä ja kestävää kehitystä parhaimmillaan nykyhallituksen ja seuraavienkin hallituksien pitäisi ottaa tämä politiikkansa keskiöön koko poliittisen toiminnan punaiseksi langaksi kestävä kehitys ei voi olla toissijainen kysymys ei myöskään riitä että hallitus noudattaa kestävän kehityksen periaatteita jalkautettava myös kuntiin ja paikallistasolle juuri nyt useissa kunnissa ollaan laatimassa kuntastrategioita joissa kestävän kehityksen soisi olla keskeisellä sijalla on muistettava että vaikka sote siirtyisikin kunnilta maakunnille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edelleenkin kunnan perustehtäväksi niiden kautta hyvinvointitalous voidaan nostaa vaivatta kunnan strategiseksi painopisteeksi myös ilmastonmuutoksen ja ympäristön kantokykyä parantavien päätösten pitää olla kuntastrategioiden keskeisenä teemana hyvä esimerkki on niin sanotut hiilineutraalit eli hinku kunnat hyvää ja tehokasta ympäristöpolitiikkaa tehdään nimenomaan paikallistasolla arvoisa puhemies nyt tehdyt päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja siksi tarvitsemme enemmän ennakointityökaluja joilla voimme paremmin mitata päätöksiemme vaikutuksia pitkällä tähtäimellä eli kun leikkaamme jostakin tietyn määrän mitä vaikutuksia sillä on inhimillisesti ja taloudellisesti tai toisinpäin jos satsaamme johonkin tiettyyn asiaan tietyn verran niin voimmeko esimerkiksi säästää tulevaisuuden menoista olisi tärkeää hyödyntää vaikuttavuusarviointia ja tehdä laskelmia vaihtoehtoiskustannuksista nämä asiat ovat nykyhallitukselta unohtuneet ei kannata asettaa tavoitteita jos niitä ei voi seurata konkreettisesti konkreettisesti mittareita on kyllä olemassa mutta emme ole osanneet niitä hyödyntää tarpeeksi ja niiden käyttöönotto takkuaa pahasti pelkkä bruttokansantuote on hyvin kapea alainen hyvinvoinnin mittari ja tämänhän me kaikki tiedämme nyt olisi korkea aika ottaa käyttöön uudenlaisia mittareita ja käyttää myös laadullisia arviointimenetelmiä

voidaksemme varmistaa asemamme edelläkävijänä kehityksessä kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta yhteiskuntaa on kaikki vaihtoehdot huomioitava ja selvitettävä yhteiskuntamme uudistaminen vaatii hyvää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja selonteossa todetaankin että yritykset ja niiden kehittämät innovaatiot ovat tässä avainasemassa on tärkeää painottaa tutkimuksen ja innovaatioiden riittäviä resursseja sekä hyvää peruskoulutusta yliopistoissamme ja korkeakouluissamme selonteossa esitellään tavoite kehittää vähähiilisiä liikenne ja energiajärjestelmiä sekä älykkäitä sähköverkkoja ynnä muita yhteistyössä kuntien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa se on hyvä ja haluan tässä yhteydessä myös tuoda esiin mahdollisuuden tehdä ahvenanmaasta kansallisen testialueen näitä päämääriä varten suomella on ahvenanmaan kautta ainutlaatuinen mahdollisuus perustaa testiympäristö merkittävälle tekniselle energia alustalle uusiutuvan energian alalla rajatussa yhteiskunnassa jossa on kehittynyt infrastruktuuri ahvenanmaa tarjoaa parhaat edellytykset tällaisille hankkeille näin on myös valtion innovaatiorahoituskeskus tekes raportissaan todennut perusteluissa mainitaan ahvenanmaan hyvät tuuliolosuhteet suuri määrä aurinkoisia tunteja ja vakiintunut kestävään kehitykseen liittyvä toiminta mitään juridisia esteitä hankkeiden tulemiselle ahvenanmaalle ei ole näin ovat myös muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta todenneet vaikka kyseessä on ahvenanmaan itsehallinnon toimivaltaan kuuluva asia monet suomalaiset yritykset ovat ilmoittaneet ahvenanmaan olevan ihanteellinen testialue näiden yritysten ja jatkossa myös suomen sekä maamme tutkimuksen ja innovaatioiden kannalta olisi hyödyllistä käyttää ahvenanmaata testialueena tälle on olemassa myös laaja paikallinen tuki ahvenanmaalla toivon että työ ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö yhteistyössä ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa tutkisivat tarkemmin ahvenanmaan potentiaalia tulevaisuudessa kestävän kehityksen osalta se olisi erinomainen ratkaisu josta hyötyy koko suomi ahvenanmaata voisi myös käyttää suomalaisten vientituotteiden

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että olen tavattoman iloinen siitä että valtioneuvostossa on otettu huomioon tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä esittämiä ajatuksia esimerkiksi koordinaatioryhmään saatiin resurssivahvistusta ja se on erittäin tärkeätä ykn agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelma on jopa historiallisesti tärkeä prosessi kuten täällä on moneen kertaan todettu

maailman valtioilla on nyt ensimmäistä kertaa yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet jos kestävän kehityksen tielle päästään yhteisesti kysymyksessä voi todellakin olla ihmiskunnan tärkein päätös mutta onnistuminen on kiinni tietenkin siitä kuinka vahvasti maailman valtiot sitoutuvat toimintaohjelmaan eun ja myös suomen edelläkävijän asema on erittäin hieno ja tärkeä esimerkki suomi on todellakin saanut kiitosta ja positiivista huomiota toiminnastaan agenda kaksituhattakolmekymmentän eteenpäinviemisessä mielestäni ministerit täällä kertoivat paljon niistä asioista joita joita on ruvettu tekemään tuolla valtioneuvostossa ja sen kansliassa erittäin hyviä asioita prosessi on ollut tässä tärkeä agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelman toteuttamiseen alettiin heti ja hallitus antoi toimenpideohjelman selontekona eduskunnalle se antaa nyt mahdollisuuden laajalle keskustelulle eduskunnassa ja mikä tärkeää myös toimenpiteiden seurannalle mahdollisuuden joka vuosi hallitus on osallistanut mielestäni laajasti eri sidosryhmiä toimenpideohjelmaa tehdessään ja toteuttaessaan olennaista on myös monipuolinen indikaattorijärjestelmä toimenpiteiden ja vaikuttavuuden seurantaan se osuvien indikaattoreitten luominen ei muuten aina ole ihan helppoa

olen iloinen että sitä työtä kovasti tehdään tulevaisuusvaliokunta kuuli erittäin laajaa asiantuntijajoukkoa ja nuo valitut painopisteet hiilineutraali ja resurssiviisas suomi sekä yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi ovat hyvin perusteltuja kestävä hyvinvointi muuttuvassa maailmassa edellyttää bktlle rinnakkaisia hyvinvointitalouden mittareita sekin on täällä tuotu monta kertaa esille ja se on kyllä erittäin tärkeä asia kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuutta pitää todellakin edistää pitkäjänteisesti ja esimerkiksi julkisten hankintojen kestävyyteen on pistettävä enemmän painoa vastuullinen kuluttaminen kierrättäminen lähiruuan suosiminen ruokahävikin vähentäminen ruokaturvallisuuden parantaminen ja uusiutuvan energian ratkaisut niin liikkumisessa kuin lämmittämisessäkin ovat hyviä esimerkkejä tästä

olen sitä mieltä myös että suomen ulkopoliittista profiilia on vahvistettava edelleen nostamalla esiin agenda kaksituhattakolmekymmentän tavoitteita kansainvälisissä pöydissä ahkerasti arktinen neuvosto ja pohjoismaiden neuvosto sekä eu ja yk on täällä mainittu tänään keskustelussa monta kertaa ja näinhän se on hallitus on sitoutunut ohjaamaan nolla pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön ja tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi konkreettista suunnitelmaa ja aikataulua tästä olen kyllä ehdottomasti kriitikkojenkin lausuntojen kanssa ihan samaa mieltä kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta ilman yksityisen sektorin osallistumista kehitysmaiden yksityisen sektorin yrittäjyyden ja kyvyn vahvistaminen uusien työpaikkojen luomiseksi on mitä suurimmassa määrin kestävää kehitystä ja kestävää kumppanuutta järjestöt korostavat aivan oikein sen varmistamista että yritysten on oltava vastuullista tietenkin näin kuuluukin olla koska kehitysrahoittaja finnfundin hankkeista ja toiminnasta esitetään usein edelleenkin virheellisiä väitteitä kannattaa huomata että esimerkiksi vuonna kaksituhattakuusitoista finnfundin sijoituspäätöksistä kahdeksankymmentäkaksi prosenttia tehtiin kolmeen köyhimpään oecdn kehitysapukomitean määrittämään maaluokkaan finnfundin rahoittamat yritykset työllistivät vuonna kaksituhattaviisitoista suoraan kaksikymmentäviisituhattakuusisataa ihmistä ja yritykset joiden investointeja finnfund oli ollut mukana rahoittamassa rahoittamassa maksoivat veroja ja maksuja valtiolle yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa toimintamaissaan ei huonoja tuloksia ja kehitysmaiden verotuskyvyn jatketaan tietenkin ja finnfund ja eurooppalaiset kehitysrahoituslaitokset ovat parasta aikaa uudistamassa yhteistä veropolitiikkaansa nuorten agenda kaksituhattakolmekymmentä ryhmä antaa kannanotossaan erittäin hyviä huomioita on turvattava nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon erityisesti kestävän kehityksen ekologisia ja sosiaalisia tavoitteita edistävään päätöksentekoon sukupolvien välinen eriarvoistuminen on voitava pysäyttää jokaisen koulutusasteen tutkintotavoitteisiin tulee kuulua kestävän kehityksen ymmärtäminen ja ihmisoikeuskasvatus ja niin edelleen nuorten ottaminen päätöksentekopöytiin ja prosesseihin kaikissa vaiheissa on erittäin tärkeää

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

edes etäisesti nykymuotoisen yhteiskunnan säilymisestä miksi meidän pitäisi surra valtionvelkaa jos raha lakkaa olemasta mitä hyödyttää muutama uusi panssarivaunu rajalla jos suurvallat tarvitsevat vesivarojamme mitä auttaa korkeasti koulutettu väestö jos se ei pysty edes pitämään maataan elinkelpoisena tämän me kaikki tiedämme niin kuin sen että tässä maassa ja tässä talossa ei ole enää aikaa tehdä yhtään päätöstä isoa tai pientä ottamatta ilmastonmuutosta huomioon suomi ei voi piiloutua sen taakse että mitä nyt muka näin pieni maa voi tehdä koska jokainen voi ja jokaisen pitää koska suomen kaltaisten rikkaiden maiden on erityisesti kannettava vastuuta ja koska ekologisella jalanjäljellä mitattuna suomi ei suinkaan ole pieni vaan suuri kulutamme neljä kertaa sen mihin meillä olisi varaa ja oikeus

toivoo paljon sellaista johon on helppo yhtyä kestävämpää ja ja ekologisempaa maailmaa se ei kuitenkaan tarjoa tai velvoita konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi niitä ei löydy myöskään hallituksen muista asiakirjoista että tekisimme edes oman osamme vaikka katsoisimme kaikkia tässä maassa tehtyjä konkreettisia asioita päätettyjä konkreettisia asioita ja ja vasta suunnitteilla olevia konkreettisia asioita ne eivät yhdessä riitä pitämään kehitystä edes nykytasolla

kaiken tämän lisäksi eduskunnan arjessa ja käytännöissä huomisen asiat tuppaavat kovin helposti häviämään tämän päivän vähän pienemmille asioille me olemme kovin taitavia keksimään tekosyitä sille miksi meidän ei tarvitsisi ihan niin paljon siitä ilmastonmuutoksesta välittää koska suomi on pohjoinen maa voi meidän hiilijalanjälkemme olla vähän suurempi koska muualla saastutettaisiin kuitenkin vielä enemmän saavat meidän tehtaamme saastuttaa näihin seikkoihin on löydyttävä ratkaisu ratkaisu koska näin me emme voi enää elää koska lapsemme maksavat aikanaan moninkertaisen hinnan kaikesta siitä viivyttelystä jokaisesta hukkaan heitetystä päivästä jonka me nyt annamme tapahtua ilmastonmuutos on

jota vasten tulevat sukupolvet meidän työtämme tässä talossa tulevat mittaamaan ilmastonmuutos jonka pohjalta tuleva historia kirjoitetaan siitä on tehtävä siis myös kysymys jolla tämä talo mittaa omaa menestystään millä me mittaamme menestystämme

arvoisa puhemies

äitiys ja lapsikuolleisuuden sekä tartuntatautien vähentämistä vaikka kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu monien asioiden kohdalla on tapahtunut huomattavaa paranemista vuonna kaksituhattaviisitoista ykn huippukokous hyväksyi nyt käsiteltävän asian perustan eli kestävän kehityksen tavoitteet kun vuosituhattavoitteet koskivat erityisesti köyhien kehitysmaiden auttamista nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita toki äärimmäisen köyhyyden poistaminen on edelleen tärkeää mutta nyt lähtökohtana ovat yhteiset ongelmat olemme kaikki samalla planeetalla ja sen tulevaisuus on meidän kaikkien käsissä vain kestävällä kehityksellä voidaan globalisoituneessa maailmassa turvata ympäristö luonto sekä ihmisten terveys ja kysymys on muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnasta puhtaan veden saannista sekä eriarvoisuuden vähentämisestä samalla kun globalisaatio tuottaa monia etuja hallitsemattomana se tuo myös ongelmia ympäristölle ja väestöjen terveydelle kestävä kehitys edellyttää kestäviä tuotanto ja kulutustapoja se edellyttää myös kansainvälisiä sopimuksia luonnon ja ihmisten suojelemiseksi ja tällaisista ovat hyviä esimerkkejä kansainväliset ilmastosopimukset sekä kansainvälinen tupakkakonventio joka pyrkii tiukoilla toimilla vähentämään tupakan aiheuttamia noin miljoonaa vuotuista kuolemaa yk listasi seitsemäntoista kestävän kehityksen päätavoitetta ja niille alatavoitteet niistä monet liittyvät toisiinsa niinpä esimerkiksi tavoite numero kolme terveyttä ja hyvinvointia liittyy läheisesti muun muassa tavoitteisiin hyvä koulutus ei nälkää ei köyhyyttä ja eriarvoisuuden vähentäminen kun vuosituhattavoitteiden terveystavoitteet keskittyivät tartuntatauteihin kestävän kehityksen tavoitteissa ovat vahvasti esillä tarttumattomat elintapasairaudet jotka ovat tulleet maailman valtaterveysongelmaksi myös kehitysmaissa haitaten paitsi kansanterveyttä myös maiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä kestävän kehityksen periaatteet ovat avainasemassa elintapasairauksien torjunnassa niin meillä kuin muualla vaikka sairaanhoidon kehittäminen on tärkeää koskee meillä juuri sote uudistusta kansanterveyden tila ja hyvinvoinnin jakautuminen ovat olennaisesti kiinni elintavoista elinolosuhteista ja ja yhteiskunnan rakenteesta ajatellaan vaikka costa ricaa missä odotettavissa oleva elinikä on suunnilleen sama kuin usassa ja paljon tasaisemmin jakautunut vaikka usassa käytetään terveydenhuoltoon monikymmenkertainen raha costa ricaan verrattuna kustannusvaikuttava ja kestävä tapa merkitsee pohjimmiltaan kestävän kehityksen ratkaisua elintavoissa ja elinolosuhteissa suomen kestävän kehityksen tavoiteohjelma agenda kaksituhattakolmekymmentä muodostaa hyvän taustan suomessa tapahtuvalle päätöksenteolle kysymys on koulutuksesta ja tuotannon kehittämisestä tukemaan kestävää kehitystä hyvää ympäristöä ja väestön hyvinvointia konkreettisesti tässä on kysymys muun muassa energiantuotannon keinoista kohti hyvää ilmaston ja ympäristönsuojelua tai terveellisistä elintavoista ja ruokatuotannosta kestävän kehityksen pohjalta vaikka tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja riittävä taloudellinen hyvinvointi on muistettava että väestön todellinen hyvinvointi ja terveys ovat vain rajallisesti kiinni taloudellisesta tasosta raha ja kulutushysteria saa voittaa ihmisten tai ympäristön terveyttä agenda kaksituhattakolmekymmentä painottaa myös yhteistyötä ja eri tahojen vastuuta tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kumppanuutta niin valtiota kansalaisjärjestöjä kuin yrityksiä tässä mielessä on hyvä että tämä huipputärkeä raportti käsitellään täällä eduskunnassa ja vaikka kysymys on valtioneuvoston selonteosta tavoitteiden toteuttaminen edellyttää paljon hallituskausia pidempiä toimia selonteko on hyvin valmisteltu ja valitut painopisteet ovat hyviä toivottavaa on myös että suomi on kansainvälisesti riittävästi mukana kestävän globaalin hyvinvoinnin edistämisessä on myös hyvä että tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt asiaa huolella valiokunnan kannanotot ovat kannatettavia erityisesti haluaisin korostaa suositusta että bktn rinnalla voitaisiin kehittää muita mittareita jotka kuvaavat

on muistettava kuten kofi annan aikoinaan sanoi että ihmiset eivät elä taloutta varten vaan talouden tulee palvella ihmistä toivon siis että tämän ohjelman periaatteita voitaisiin suomessa toteuttaa mahdollisimman paljon mielestäni tulisi puhua juuri ykn kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta agenda kaksituhattakolmekymmentä on kovin hallinnollisbyrokraattinen termi eikä helposti avaudu suurelle yleisölle ja lopuksi tämän tärkeän ohjelman tulisi muodostaa perusta monille tämän talon päätöksille

arvoisa herra puhemies

kuten tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä todetaan niin tavoitteen tukeminen on erityisen tärkeää nyt kun yhdysvaltain uusi hallinto on leikkaamassa budjetteja järjestöiltä jotka auttavat naisia ja perheitä perhesuunnittelussa naisten oikeuksia kunnioittava perhesuunnittelu tarkoittaa sitä että nainen saa itse päättää kehostaan ja siitä milloin haluaa synnyttää lapsia

moni täältä oli ja itse olin mukana ykn naisten asemaa käsittelevässä konferenssissa pekingissä kokouksen loppuasiakirja on käänteentekevä naisille naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja seksuaalioikeudet kirjattiin mukaan tätä päätöstä ovat voineet kehitysmaiden naiset käyttää nyt oikeuksiensa puolustamisessa tiedämme kaikki että teiniraskaudet estävät tyttöjen kouluttautumista järjestetyt ja pakotetut avioliitot vievät oikeuden päättää omasta kehostaan tiedämme myös että turvattomiin abortteihin kuolee vuosittain seitsemänkymmentätuhatta naista maailmassa suomessa naisten ja tyttöjen oikeudet ovatkin olleet suomen kehityspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita jo pitkän aikaa vuosien ajan monissa muissa esimerkiksi ruotsissa koko ulkoministeriön politiikka on nimetty feministiseksi politiikaksi eli kaikkea toimintaa ja päätöksiä tarkastellaan myös siitä näkökulmasta miten ne vaikuttavat miehiin ja naisiin tyttöihin ja poikiin koulutus pitäisi minusta myös nostaa kehitysyhteistyön keskiöön naisten aseman vahvistamisen rinnalla tyttöjen osallistuminen koulutukseen ja lukutaito laahaavat edelleen jäljessä tyttöjen ja naisten paremmalla koulutuksella kuitenkin voitaisiin välttää jopa puolet lapsiavioliitoista arvoisa puhemies tämän hallituskauden alussa on leikattu voimakkaasti samalla tasa arvoa tukevaan työhön menevän rahoituksen suhteellinen osuus suomen kaikesta kehitysyhteistyöstä on laskenut neljästäkymmenestäneljästä prosentista kolmeenkymmeneenyhteen prosenttiin näin ollen puheet puheet suomen kehityspolitiikan tärkeimmästä painopisteestä ovat aika lailla menettäneet uskottavuutensa mikäli tähän ei riittävästi kohdenneta resursseja agenda kaksituhattakolmekymmentä ei koske vain kehittyviä maita vaan myös meitä naisiin kohdistuva väkivalta perhevapaiden epätasainen jakautuminen ja voimakkaan sukupuolittuneet työmarkkinat kaikki edellyttävät määrätietoista korjaamista myös täällä kotimaassa eriarvoisuuden kasvu on myös yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys toimeenpano suomessa ei saa jäädä vain puheen tasolle vaan hyvin valitut suuntaviivat kaipaavat myös tekoja suomessa seuranta indikaattorit kaikki se millä järjestelmällisesti tehdään tätä työtä on olennaista ja tärkeää puhemies tärkeää on myös vaikuttaa siihen että kehitysmaita vaivaava yritysten veronkierto ja harmaa talous saadaan hallintaan oecd eu ja yk ovat yksimielisiä tästä ongelmasta suomen on oltava eturintamassa tässä työssä jotta kehitysmaat saavat myös omaan budjettiinsa ja kassaansa rahaa jolla voivat sitten hyvinvointia ja palveluita hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaa

arvoisa puhemies pohdittava konkreettisesti miten meidän kansakuntana on muutettava toimintaamme jotta suomi kykenee saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja tukemaan muuta maailmaa agendan toimeenpanossa työhön tarvitaan mukaan kaikki valtiot kunnat kansalaiset yritykset agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan vapaaehtoisen toiminnan lisäksi myös velvoittavaa lainsäädäntöä ja sanktioita sääntelyn purkamisen mantran sokea toteuttaminen voi vaarantaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen arvoisa puhemies kaksi vuotta sitten hallitus leikkasi kehitysyhteistyöstä noin neljäkymmentä prosenttia nämä jättileikkaukset vaikuttavat suoraan kaikkein köyhimpien ihmisten elämään kehitysmaissa suomen kehityspolitiikan eli tyttöjen ja naisten tukeminen kehitysmaissa on myös kärsinyt suuret leikkaukset tulevaisuusvaliokunta toteaa agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiden saavuttamisen asettavan suomen kehitysyhteistyön laadulle ja määrälle lisääntyviä odotuksia ja tarpeita joita ei voida täyttää supistettujen kehitysyhteistyöresurssien puitteissa valiokunta kannattaakin kehitysrahoituksen nostamista ykn ja eun tavoitteiden mukaiseen nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantulosta kehitysrahoitus ei kuitenkaan yksin riitä kehitysmaiden nostamiseksi kestävän kehityksen tielle on vaikutettava globaalin talouden rakenteisiin veroparatiisitalouteen ja kansainvälisen kaupan vääristymiseen mikäli kehitysmaiden ongelmia halutaan ratkaista kestävästi veroparatiisitalouden vastainen työ on olennaista agendan toteuttamisen kannalta ja sen tulisi näkyä voimakkaammin myös suomen politiikassa arvoisa puhemies ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöongelmiin vastaaminen on keskeinen kysymys mikäli haluamme rakentaa kestävää tulevaisuutta on hienoa että hallituksen toimeenpanosuunnitelmassa ja tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä ilmastonmuutos on tunnistettu keskeisimmäksi haasteeksi konkretiaa ja uusia avauksia on kuitenkin valitettavan vähän ylikulutus ja ilmastopäästöt ovat suomen ehkä suurin kestävän kehityksen haaste siinä meillä on eniten tekemistä joten kunnianhimoa ja konkretiaa tarvitaan lisää se ei ole helppoa eikä se ole halpaa mutta se on tehtävä ja se on tehtävä pian arvoisa puhemies suomessa moni kestävän kehityksen indikaattori on hyvällä tasolla mutta kehityksen valitettavasti laskeva kuten hallintovaliokuntakin toteaa eriarvoisuuden kasvu vaikuttaa kielteisesti suomen sisäiseen turvallisuuteen sekä hyvinvointiin hyvinvointi demokratia luotettava hallinto oikeusvaltio ja toimivat instituutiot luovat pohjan yhteiskunnan vakaudelle ja sisäiselle turvallisuudelle niiden vaaliminen ja eriarvoisuuden vähentäminen on olennaista niin suomen kuin muidenkin maiden kestävän kehityksen kannalta tämä toivottavasti huomataan myös hallituksessa sillä hallituskauden aikana tehdyt ratkaisut syventävät eduskunnan tietopalvelun mukaan suomalaisten tuloeroja arvoisa puhemies lakiesityksiä ja budjetteja tulee arvioida kestävän kehityksen näkökulmasta kestävän kehityksen tulee olla sisäistetty näkökulma niin virkamieskunnassa kuin meillä eduskunnassakin erityisesti talous ja finanssipoliittisessa päätöksenteossa on hienoa että valtion budjettia on luvattu arvioida kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimintasuunnitelmaa käsitellään vaalikausittain selontekoina eduskunnassa ja edistymistä raportoidaan hallituksen vuosikertomuksen osana kiitoksia tästä on tärkeää ettei tarkastelu kuitenkaan jää päälle liimatuksi jälkikäteistarkasteluksi haluan myös kannustaa agendan hengessä hallitusta ja ministeriöitä siihen että kattavat sukupuoli tulonjako ja ja ympäristövaikutusanalyysit tehdään vakiintuneena osana lainsäädäntötyötä arvoisa puhemies olennaisena on politiikkajohdonmukaisuus ja siinä meillä on vielä työtä esimerkiksi suomen ulko ja ja turvallisuuspolitiikan ja agenda kaksituhattakolmekymmentän välinen keskinäiskoherenssi on ulkoasiainvaliokunnan mielestä heikko hyvä esimerkki tästä on asevienti rauha on kestävän kehityksen ehto mutta silti suomi vie aseita maihin joiden käsissä ne uhkaavat päätyä konflikteihin lopuksi haluan kiittää tulevaisuusvaliokuntaa kestävän kasvun haasteen haasteen käsittelystä talouskasvu on väline mutta nykyisin se ymmärretään liian usein itseisarvona kehityksen ja kasvun perimmäinen tavoite on hyvinvointi joka voi kasvaa myös ilman talouskasvua eikä talouskasvu toisaalta aina välttämättä tarkoita hyvinvoinnin kasvua kasvun sijaan on kiinnitettävä huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin olenkin erittäin iloinen tulevaisuusvaliokunnan

toimenpideohjelman toteuttamiselle luotettavat seurantamittarit

arvoisa puhemies hyvin usein tässä salissa väitellään siitä romuttaako ympäristönsuojelu talouden vaikka kerran toisensa jälkeen pelottelu on osoittautunut katteettomaksi kuusikymmentä ja seitsemänkymmentä luvuilla alettiin vaatia teollisuuden vesistöpäästöjen puhdistamista silloin väitettiin että se lopettaa paperiteollisuuden ja ja muunkin teollisuuden kun kahdeksankymmentä luvun alussa vaadittiin tehtaiden ja voimalaitosten rikkipäästöjen puhdistamista happosateiden voittamiseksi väitettiin että sähkön hinta nousee rajusti ja teollisuus pakenee muualle kun samoihin aikoihin vaadittiin yläilmakehän otsonikerrosta tuhoavien aineiden kieltämistä väitettiin että se tekisi jääkaapit ja jäähdytyksen mahdottomaksi kun yhdeksänkymmentä luvun alussa vaadittiin autoihin katalysaattoreita ja lyijyn kieltämistä bensiinistä väitettiin autoilun loppuvan kaksituhatta luvun alussa väitettiin että kioton ilmastosopimus tuhoaa suomen teollisuuden kaikki tämä pelottelu on osoittautunut katteettomaksi viitisen vuotta sitten suomen teollisuuden väitettiin tuhoutuvan kun laivojen rikkipäästöjä vaadittiin puhdistettavaksi nyt tunnustetaan että merenkulun uudet ympäristönormit ovat olleet onnenpotku suomen laivanrakennusteollisuudelle juuri nyt väitetään että suomen metsäteollisuudelle on kohtalonkysymys että saamme kasvattaa metsähakkuita niin paljon että metsien hiilinielu pienenee mutta tämän ilmastovaikutusta ei tarvitse hyvittää vähentämällä päästöjä muilla toimialoilla milloin uskallamme luottaa siihen että kestävien vaihtoehtojen valinta on oikeasti mahdollista ja myös taloudelle hyvä asia arvoisa puhemies tulevaisuusvaliokunnan mietintö on hyvin ansiokas yksi siinä todettava asia on se että suomen lähtötaso ykn agenda globaalien tavoitteiden toteuttamisessa on kansainvälisesti katsottuna hyvä toisaalta siinä todetaan että yhdenkään keskeisen tavoitteen kohdalla emme ole viime vuosina menneet eteenpäin ei auta tuudittautua omakehuun vaan pitää katsoa missä meidän pitää parantaa suomen keskeiset vahvuudet ovat olleet korkealaatuinen koulutus ja siihen perustuva osaaminen sekä yhteiskunnan yleinen vakaus pidän hyvin huolestuttavana että monet viimeaikaiset päätökset nakertavat keskeisiä vahvuuksiamme esimerkiksi ammattikoulutukseen tehdyt rajut leikkaukset ovat johtaneet siihen että ammattikoulutukseen sisältyy yhä vähemmän oikeaa opetusta yhä enemmän niin sanottua itseopiskelua eli varsinkin eniten tukea tarvitsevat opiskelijat ovat käytännössä heitteillä tänään suomen ammattikouluja kiertänyt toimittaja aleksis salusjärvi jopa nimitti tätä vastuuttomaksi ihmiskokeeksi tässä eduskuntakeskustelussa monet kollegat ovat aivan oikein korostaneet naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamista ja seksuaali ja ja lisääntymisterveystyötä kehitysyhteistyössä sitä on korostanut myös mykkänen ja hallituksen kehityspoliittinen selonteko linjaa naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamisen ensimmäiseksi painopisteeksi edustaja haatainen edustaja haatainen muun muassa jo ehtikin todeta sen että käytännössä hallitus on leikannut kehitysyhteistyövaroja hyvin rajusti yli kahdellasadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla ja kun nämä määrärahat ovat pienentyneet onko sukupuolten tasa arvoa tukevan työn osuus noussut ei se on pienentynyt kolmetoista prosenttiyksikköä arvoisa puhemies ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ne asiat joissa meillä on eniten parannettavaa on aika ymmärtää että ei kyse ole siitä kuinka hyveellisiä olemme kyse on siitä onko ylipäätänsä järjestäytynyt inhimillinen sivilisaatio tulevaisuudessa mahdollinen kolme viime vuosikymmentä ovat kaikki olleet mittaushistorian kuumimpia kolme viime vuotta ovat kaikki olleet mittaushistorian kuumimpia olemme jo nostaneet ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden korkeammalle kuin se on koskaan ollut homo sapiens lajin olemassaolon aikana eikä ilmastonmuutos ole ainoa asia jossa olemme ylittämässä planeetan kestokyvyn rajat arvoisa puhemies olen täysin samaa mieltä kuin mitä monet edustajat edellä ovat todenneet ilmastonmuutoksesta esimerkiksi edustaja kontula miten yhteiskunta nyt suhtautuu ilmastonmuutokseen voisimme verrata siihen että talon nurkka on tulessa ja väittelemme siitä tuleeko sammuttaminen liian kalliiksi

arvoisa puhemies

maakunnissa ja omissa kotikunnissamme se vaatii toimia myös kansainvälisillä areenoilla pohjoismaiden neuvostossa eussa ja ykssa tulevaisuusvaliokunta on mietinnössään esittänyt kymmentä konkreettista keinoa tavoitteiden edistämiseksi ne ovat kannatettavia kansalaiset tulee ottaa laajasti mukaan tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koordinointia tarvitaan tavoitteiden sitomista muihin politiikkaohjelmiin ja käytännön päätöksiin meidän on vihdoin myös päästävä kehitysrahoituksessamme nolla pilkku seitsemän prosentin ja on tärkeää että luodaan mittarit joilla voidaan seurata tavoitteiden etenemistä arvoisa puhemies agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet koskevat myös suomea suomi on perinteisesti ollut maailman huipulla kun tutkitaan esimerkiksi koulumenestystä turvallisuutta tai tasa arvoa tarinamme ei ole yhtä menestyksekäs ihmisarvoisen työn vastuullisen kuluttamisen ilmastotekojen tai metsiensuojelun kohdalla siellä mittarit näyttävät meille punaista eikä ole itsestäänselvyys edes että me säilytämme ne vahvuutemme mitä meillä nyt on ollut esimerkiksi massiiviset koulutusleikkaukset uhkaavat osaamistamme leikkausten sijaan tarvitsemme aitoja koulutuspanostuksia kaikilla on oltava mahdollisuus opiskella vanhempien tuloista riippumatta ja on tarjottava riittävä tuki koko opinpolun kaikilla lapsilla on oltava oikeus varhaiskasvatukseen sillä tiedämme sen olevan avainasemassa eri taustoista tulevien lasten koulupolun koulupolun tasaamisessa me tarvitsemme oikeudenmukaista politiikkaa jolla vähennetään eriarvoisuutta kavennetaan tuloeroja ja varmistetaan riittävä perusturva valitettavasti hallituksen tekemät päätökset ovat olleet päinvastaisia arvoisa puhemies aikamme suurin haaste on ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa missä suomi on hiilivapaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä ja missä metsähakkuiden sijaan lisääntyvät suojelualueet meillä ei ole aikaa odottaa ilmastonmuutos etenee vauhdilla kiihdyttäen itse itseään ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta onkin huolestuttavaa että selonteon ilmastotoimet pohjautuvat pohjautuvat pitkälti hallituksen energia ja ilmastostrategiaan huolestuttavaa se on siksi että strategia on riittämätön eikä se täytä pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita pahimpia epäkohtia ovat turpeen energiakäyttö ja biotalouden nimissä tehtävät lisääntyvät metsähakkuut myös päästöhuutokaupan epäsuorien kustannusten kompensointi teollisuudelle ja huutokauppatulojen ohjaaminen pois kehitys ja ilmastorahoituksesta on ristiriidassa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden että pariisin ilmastosopimuksen kanssa olla nostamatta esiin myöskään kehitysyhteistyöleikkauksia hallitus on lopettanut monta tuloksekasta kehitysohjelmaa tyttöjen seksuaalikasvatuksesta ja koulutuksesta on leikattu vaikka tasa arvon piti olla yksi kehityspolitiikan painopisteistä me tarvitsemme globaalia vastuunkantoa ja luvatun nolla pilkku seitsemän sitoumuksen täyttämistä arvoisa puhemies kestävän kehityksen tavoitteissa näkyvät pohjoismaiset arvot ei ihme sillä pohjoismailla on ollut keskeinen rooli niiden aikaansaamisessa tästä sopii olla ylpeä meillä on vastuu toimia edelläkävijänä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa niin kotona kuin maailmalla sekä esimerkkinä toimivien rahoitusmallien löytämiseksi kannetaan se tavalla josta voimme olla ylpeitä

arvoisa puhemies tässä valtioneuvoston selonteossa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta todetaan että suomen hallitusohjelma kytkeytyy vahvasti agenda kaksituhattakolmekymmentän tavoitteisiin kuten muun muassa biotalouteen ja puhtaaseen teknologiaan tässä on hyvä esimerkki siitä että hallitusohjelmassa on oltu kaukaa viisaita kun on jo etukäteen osattu varautua tähän asiaan eli ohjelma on jo etukäteen ennen

kuten täällä on edellytetty

tulisi toimia ohjelmassa todetaan myös että ulko ja turvallisuuspolitiikka puolestaan tukee globaalin kumppanuuden edistämistä korostamalla kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa keskinäisriippuvuuksien maailmassa kestävän kehityksen edellytys on myös turvallinen yhteiskunta muuttuvassa toimintaympäristössä toisaalta yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat riippuvaisia

ylläpitäminen on yhteiskunnan ja sen kaikkien jäsenten perustehtävä tässä toimeenpanosuunnitelmassa on linjattu suomen kotimaisen toimeenpanon kannalta keskeiset hallituksen painopistealueet ja toimenpiteet jotka tilaa taloudellisesti sosiaalisesti ja ympäristöllisesti

arvoisa puhemies mielestäni yksi merkittävä linjanmuutos suomalaisessa kestävän kehityksen politiikassa tapahtui hallitusneuvotteluissa keväällä kaksituhattaviisitoista kun ohjelmaan kirjattiin biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävään kehitykseen nojaava energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävyys ovat oikea suunta viedä asetettuja tavoitteita suuntaan josta ei ole paluuta vaikka suomi on pieni ja harvaan asuttu maa on maamme esimerkillään vaikuttamassa maailmanlaajuisesti siihen että suuret väkirikkaat maat jotka ovat muun muassa jätehuollossa tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun tasolla suomen kehitykseen verrattuna tulevat nopealla aikataululla kehittämään jätehuoltoaan samaan suuntaan ja kehittävät toisen sukupolven polttoaineita valtavista jätevirroistaan suomalaisella teknologialla ja samalla vientimme kasvaa tästäkin syystä tämä korostamani hallituksen painopiste eli biotalous ja puhtaat ratkaisut

globaalista toimintaohjelmasta parhaalla mahdollisella tavalla

tätä tukee myös euroopan parlamentin päätös tänään kun se hyväksyi maankäyttösektorin päästölaskentaan muutoksen joka on jäsenmaille tasa arvoinen äänestys kumosi metsien hiilinielujen

joka olisi nojannut historialliseen käyttötasoon ja olisi tuhonnut suomen kestävän kehityksen

tähän loppuun pari asiaa lyhyesti ja kenties hiukan yhteen kokoavastikin kaikista ongelmista huolimatta minä haluan uskoa tulevaisuuteen kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelma on osoitus kansainvälisen yhteistyön merkityksestä ja voimasta ykn rooli kansainvälisenä järjestönä ristiriitojen maailmassa on keskeinen jos näin tärkeästä asiasta kuin kestävä kehitys on päästy yhteiseen näkemykseen näkemykseen niin meidän on uskottava että kansainvälinen yhteisö kyllä pystyy mihin vain vaikkapa köyhyyden poistamiseen maailmasta on hyvä että suomen kehityspolitiikan painopisteenä on tyttöjen ja naisten aseman parantaminen tähän kuvaan ei kuitenkaan sovi se että hallitus on leikannut rajusti kehitysyhteistyön määrärahoja juuri niiden järjestöjen osalta jotka tekevät

myös me itse kestävä kehitys ei ole tavoiteltavaa toimintaa siellä jossakin se on toimintaa juuri täällä joka päivä jokaisessa valinnassamme ja jokaisessa päätöksessämme on koko ajan pidettävä mielessä että keskinäisriippuvaisessa maailmassa maailman haasteet ovat myös suomen haasteita arvoisa puhemies nyt meidän on kaikkien huolehdittava että tämä mietintö ei jää pölyttymään mappi öhön vaan se alkaa elämään meidän päättäjien valinnoissa ja päätöksissä sitä kautta se elää myös jokaisen kansalaisen arjessa tätä kautta kestävä kehitys tulee todeksi sitä varten meidät on tänne valittu eli tekemään päätöksiä paremmasta maailmasta